nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies me kävimme tästä asiasta hyvää keskustelua viime viikolla eduskunnassa tässähän on kyse siis vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta ja siitä millä tavalla lakia ja myös metsästyslakia

eun lainsäädännössä määritelty haitallisiksi vieraslajeiksi ja metsästyslakia ei sovellettaisi enää myöskään minkkiin joka on määritelty kansallisesti merkittäväksi haitalliseksi vieraslajiksi on tärkeää että meillä on tehokkaammat keinot puuttua

olen arjessa itse huomannut miten arvokasta työtä esimerkiksi supikoirien kohdalla meidän metsästäjämme tekevät metsästyskorttivaatimus siis poistuu ja tämän jälkeen harakan naakan räkättirastaan ja muutamien muiden rinnalle tulevat supikoira minkki ja piisami sekä pesukarhu ja rämemajava nykytilanteeseen verrattuna sääntely siis muuttuu niin että ilman metsästyskorttia voi pyydystää viittä nykyisiä lajeja suurempaa nisäkästä tämä kultasakaalikeskustelu myös oli viime viikolla vilkas ja itse pidän tärkeänä että meillä on riittävät keinot puuttua myös kultasakaalin leviämiseen suomeen ne aiheuttavat tänne levitessään merkittävää haittaa esimerkiksi meidän luontaiselle linnustollemme arvoisa puhemies vaalikausi on lähestymässä loppua ja moni on odottanut koska heinonen lopettaa puhumisen nyt arvoisa puhemies ilmoitan että tämä on tämän vaalikauden viimeinen

arvoisa rouva puhemies kuten edustaja heinonen tuossa edellä totesi tästä laista ja sen sisällöstä käytiin laaja keskustelu jo viime viikolla ja todellakin kaikkien yhteinen tahto on se että me huolehdimme siitä että vieraslajit jotka suomen luontoon luontoon tulevat pystytään tehokkaasti poistamaan koska koska ne vievät meidän luontaisten eliölajiemme elintilaa ja ja siten ovat uhka luontaisille lajeillemme mutta esitän kuitenkin tähän lakiin vastalauseen aivan kuten edustaja heinonenkin totesi silloin kun näitä lajeja varsinkin näitä suurempikokoisia nisäkkäitä poistetaan luonnosta on syytä varmistaa että se tehdään ammattitaitoisesti ja eettisesti ja että esimerkiksi lajintuntemus on kohdallaan ja siksi aivan kuten metsästäjäliitto itsekin on todennut metsästyskorttivaatimus tulisi säilyttää tässä niin että että poiston voi tehdä todellakin vain metsästyskortin omaava toinen asia mistä kävimme keskustelua kultasakaalin lisäksi oli se että

jos emä kulkee poikasten kanssa silloin kun on pesimäaika niin tällaista emää ei ammuttaisi muutoin tuona aikana toki saa vieraslajin poistaa kun emä tai tai muu yksilö kulkee yksinään ilman pesuetta mutta silloin kun poikasten kanssa liikkuu nykyiseen tapaan pesärauha säilyisi nämä kaksi vastalausetta esitän vihreiden valiokunnan mietinnössä olevan vastalauseen mukaisesti

arvoisa puhemies kannatan edustaja mikkosen tekemää ehdotusta ja haluan todeta sen että on todella erikoista että maa ja metsätalousvaliokunnan enemmistö meni muuttamaan hallituksen esitystä sellaiseksi että vieraslajien torjunta vaikeutuu esimerkiksi juuri tämän kultasakaalin

arvoisa rouva puhemies minusta on erittäin tärkeää huomioida tässä juuri se että olemmeko sitä mieltä että

kuitenkin luokiteltu isoksi eläimeksi niin voitaisiin poistaa sellainen emä jolla on pentue pesimäaikainen ampuminen on minun mielestäni kyllä edesvastuutonta en minä voi koskaan hyväksyä sitä että että joku pentue jätetään ilman emää se tuntuu jotenkin niin vastenmieliselle että vaikka pennut eivät kulkisikaan emän perässä niin ne jätettäisiin sitten pesään kuolemaan sen takia olen kyllä tässä ehdottomasti vihreiden vastalauseen kannalla kyllä meidän pitää olla sen verran pesimäaika on pesimäaikaa ja pentueet ovat pentueita emme voi olla sellaisia tahdottomia vastuuttomia ihmisiä että me voimme jättää pentueen vaille emää vaikka ne eivät kulkisikaan emänsä perässä ne jäävät sitten sinne yksinään ja se ei kyllä ole minun mielestäni inhimillistä eikä eikä pidä olla eduskunnan tahdon mukaista että voisimme toimia siten että voisimme jättää pentueen

arvoisa rouva puhemies vieraslajien tehokas torjuminen on todellakin tärkeää meillä on ikäviä kokemuksia niistä vieraslajeista jotka ovat tunkeutuneet suomen luontoon ja samalla aiheuttaneet vahinkoa omalle lajistollemme tuo viime viikolla käyty kultasakaalikeskustelu oli aika hämmentävä kun maatalousministeriön alkuperäinen kanta oli maa ja metsätalousvaliokunnassa muutettu niin että tätä kultasakaalia ei pidettäisi riistaeläimenä vaan vaan vieraslajina tässähän monien asiantuntijoiden muun muassa metsästäjien näkemys oli sen alkuperäisen mukainen ja itse kävin vielä ennen äänestystä ministeri lepältä kysymässä mikä tässä nyt on se oikea näkemys ja kyllä hän edelleen alkuperäisen esityksen kannalla toivotaan että pystymme joka tapauksessa torjumaan tämän kultasakaalin invaasion suomalaiseen luontoon ja mielestäni tätä on aika tarkasti seurattava ja tarvittaessa sitten tulevan eduskunnan on oltava valmis tarttumaan myös mahdolliseen lainsäädännön muutokseen mikäli osoittautuu epäonnistuneeksi tämä päätös joka kultasakaalin osalta on tähän nyt tehty

arvoisa puhemies itsekin olen hieman huolissani siitä ilmapiiristä joka tässä keskustelussa on on ollut että esimerkiksi metsästäjäliiton asiantuntemusta ei ole haluttu haluttu kuulla joissakin keskusteluissa näkyi jopa jonkinlainen välinpitämättömyys jos metsästetään jotakin nisäkäslajia niin jätetään pennut kuolemaan nälkään itse olen sitä mieltä että silloin pitäisi pystyä suoraan ja rehellisesti sanomaan että pitää etsiä sitten se koko pentue jos me mietimme yleisesti ottaen miten me suomalaiset suhtaudumme eri eläinlajeihin ja nisäkkäisiin niin me haluamme kuitenkin kohdella eläimiä hyvin ja inhimillisesti ja jos meillä on vieraslaji jota me emme halua tänne päästää mikä on täysin selvä asia niin silloin sen voi tehdä myös inhimillisesti ja osaavasti ja olen ymmärtänyt että metsästäjäliitto on juuri tätä myös korostanut että tunnistetaan lajit ettei ettei sitten metsästetä tai oteta kiinni vääriä lajeja ja tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni jos joku joku eläin voidaan ilman metsästäjäosaamista lopettaa niin kyllä siitä helposti tulee vähän semmoinen niin sanottu potkittu rotu että voidaan lähteä sitten minkälaisella porukalla tahansa niin sanotusti poistamaan niitä ja toivon että ainakaan minkäänlaista väkivaltaa ja tarpeetonta kärsimystä ei aiheuteta itse olen sitä mieltä että eläinten kohtelun tulee olla aina inhimillistä ja ihmettelen sitä minkä takia monet edustajat tuntuvat jopa vähän naureskelevan että eiköhän mennä eteenpäin ja unohdeta tämmöiset höpinät eläinsuojelusta minusta

arvoisa rouva puhemies täytyy sanoa niin kuin vitsissäkin sanotaan että niinhän minäkin olen että nyt täytyy kyllä yhtyä edustaja meren puheenvuoroon kyllä meidän pitää se inhimillisyys tässä lainsäädännössä huomioida ja emme voi olla niin tunteettomia täällä lainsäädännön puolella ettemmekö huomioisi sitä mitä on se inhimillinen kärsimys jota me sitten mahdollisesti teemme tässä mutta nyt pitää erottaa kaksi asiaa kultasakaali on oma asiansa ja sitten tämä vieraslajiasia on tavallaan eri asia kyllä minä kovasti toivoisin että voisimme olla sillä kannalla että emme sitä että pentueita voidaan jättää kuolemaan tai sitten että pentueelta joka on matkalla emänsä perässä voitaisiin emä ampua siitä en voi kyllä sitä hyväksyä vieraslajien osalta kaikkein tehokkain ja parhain ehkäisy sille että se tapahtuu ennen pesimäkautta ja sitä pesimäkautta riittää myös syksyllä ei se tarkoita sitä että esimerkiksi supikoiraa vain talvihangilla voidaan saalistaa koska kyllä riistalain tämänhetkisen tulkinnan mukaan meillä on tietty aikaraja ja sen jälkeen meillä on pitkä syksy aikaa mahdollistaa se että me nämä vieraslajit voimme poistaa mutta

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnaksi on tärkeä itse olen kotoisin hirvensalmelta ja veljeni harrastavat edelleen aktiivisesti metsästystä ja olen siinä vakaassa uskossa ja suomalaiset metsästäjät ovat hyvin kokeneita ja ottavat tällaiset asiat huomioon kuin mitä täällä näitä huolia nostettiin siitä että pentueet jäisivät sitten ilman ilman emää

metsästäjät ovat lapsesta asti kulkeneet isiensä isiensä ja setiensä mukana metsällä ja ja tuntevat tosiaan eläimen eläimen elinkaaren elinkaaren ja käyttäytymisen hyvin edustaja myllykoskellekin voisin kertoa hyvän esimerkin omasta lapsuudestani kun meidän kettuterrieri tappoi tappoi kettuemon meidän isä toi ne pienet ketunpojat meille kotiin kasvatettavaksi ja niistä tuli meille lemmikkieläimiä nyt sen seitsemänkymmentä luvulla tapahtuneen asian voi kertoa siellä ne meillä olivat lemmikkieläiminä kuin kuin koirina

arvoisa puhemies olen samaa mieltä että suomalainen metsästäjä on erittäin vastuuntuntoinen edustajat meri ja myllykoski ottivat esille tämän että voidaanko emä ampua jos pienet pennut ovat siinä olemassa mielestäni he pitivät erittäin hyvät puheet olen samaa mieltä että emoa ei silloin kyllä ampua kyllä se on epäinhimillinen teko että jätetään pennut nälkään ja kuolemaan toivoisin että inhimillisyyttä tämän suhteen löytyy olen sitä mieltä että täytyy ottaa myös metsästäjäliiton esittämät asiat vakavasti

rouva puhemies tuossa edellä käytettyyn puheenvuoroon on tietysti inhimillinen kuvaus se että ollaan otettu ketunpennut sitten hoitoon mutta tarvitsee myös huomioida se että meillä on lainsäädäntö meillä ei ole lainsäädännön mukaan mahdollisuutta ottaa kesyiksi eläimiksi niitä jotka luonnossa elävät joten siinä mielessä en ole aivan sitä mieltä että sellainen minä luotan siihen ja tässä asiassa ollaan keskusteltu siitä että pitää olla mahdollisuus pohtia sitä asiaa mitenkä näiden pentueiden kanssa toimitaan tuo vain ei ole mahdollista meidän lainsäädännön mukaan kyllä meidän pitää kantaa vastuu siitä että jos me haluamme huolehtia siitä luonnon monimuotoisuudesta ja tasapainoisuudesta niin meidän pitää olla yhtä mieltä siitä ja minä uskon että maa ja metsätalousvaliokunta on ollut aivan yhtä mieltä siitä että vieraslajit eivät kuulu suomen luontoon tuhoavat meidän omaa luontaista riistakantaa meidän vesilintuja ja meillä pesiviä riistalintuja niin se vieraslaji joka täällä on ei kuulu suomen luontoon niitä on osin tuotu ihmisten toimesta tarhauksen muodossa ja niitä on suosittu turkiksien takia meillä supikoirakin oli jossakin vaiheessa aivan hieno turkiseläin ja sitten minkki joka on meillä varsinkin rannikkoseuduilla aivan suuri tuholainen niin että meidän luontaiset tänne pesimään tulevat linnustot kärsivät siitä että täällä on sellainen vieraslaji jonka on ihminen itse tänne tuonut ja siinä pitää olla kyllä jyrkkänä jos me haluamme monimuotoisuuden säilyttää tässä maassa meidän pitää pystyä ehkäisemään se että meille tulee tänne joku sellainen ihmisen tuoma vieraslaji joka meidän monimuotoista ekologisuutta kaventaa meillä pitää olla mahdollisuuksia puuttua siihen niin että me voimme turvata täällä sen lajiston säilymisen joka on meillä

arvoisa puhemies täytyy ihan tarkentaa omaa puheenvuoroani tuossa aiemmin että missään nimessä en tarkoittanut kannustaa siihen mitä seitsemänkymmentä luvulla oli vahingossa tapahtunut kun kettuterrieri oli tappanut emon emon eikä isäni sitten halunnut tappaa niitä pentujakin hän sentään teki näin mutta en tietenkään siihen kannusta ja korostan sitä vastuullisuutta mitä tänä päivänä meidän metsästäjillä on että he eivät

omaavia emoja tapa ja jos näin sattuu käymään että emot kuolevat niin sitten kyllä huolehditaan siitä että myöskin pennut

senpä takia arvoisa rouva puhemies olen sitä mieltä että pesimäkaudella olevan metsästäminen ei ole soveliasta meidän pitää jotenkin muutoin se turvata että meillä eivät vieraslajit lisäänny ja niin kuin jo edellisissä puheenvuoroissani sanoin meidän pitää vieraslajienkin osalta metsästäminen ja vieraslajien lisääntyminen säätää siten että se ei tapahdu kuitenkaan pesimäaikana koska on minun mielestäni kohtuutonta ja epäinhimillistä jos meillä tapahtuu sellaista metsästämistä että me näännytämme nälkään pentueita pesäänsä tai sitten ammumme sellaisen emän jonka perässä on poikue kyllä meillä sen verran pitää

vaikka me emme halua tänne vieraslajeja niin inhimillisyyden pitää kuitenkin olla sellaista että toteutamme vieraslajien ja meidän oman luonnon

tänne suomen luontoon luontoon liittyviä asioita kultasakaali on sitten oma asiansa se ei juuri tähän liity mutta liittyy aiheeseen tosi olennaisesti haluan että me voisimme harkita tätä koska

mikä on nykyisessä lainsäädännössä tulisi kunnioittaa

arvoisa rouva puhemies liittyen tähän inhimillisyyden piiriin piiriin asiaa sillä tavalla kuinka paljon jää metsästysaikaa sen rauhoituskauden jälkeen metsästysasioita tuntevana tiedän että kun se rauhoituskausi alkaa ensimmäinen viidettä ja loppuu sitten kahdeskymmenes kahdeksatta niin siinä kuitenkin jää valtava määrä aikaa näitten pienpetojen ja yleensä kaikkien näitten tämmöisten haittaeläinten pyyntiin yleensä metsämiehet ovat hirmu tarkkoja siitä hommasta että he kun aloittavat he aloittavat sen oikein ryminällä silloin kahdeskymmenes päivä eli tehokkuutta riittää siihen useimmiten se tuottaa hyviä tuloksia sillä tavalla että saadaan hyviä saalismääriä pienpetoja pyydettyä ja näitä haittaeläimiä hävitettyä pois siihen nähden minusta tämä lakiesitys on ihan hyvä

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies esitän että eduskunta hyväksyy perussuomalaisten vastalauseessa esitetyn mukaiset lausumaehdotukset joita on tässä yhteensä viisi kappaletta ja jotka laajalla tavalla turvaavat kansalaisten yksilönoikeuksia eli lyhyesti esitän hyväksyttäväksi vastalauseemme mukaiset lausumaehdotukset
arvoisa puhemies perussuomalaisethan ovat alusta alkaen vastustaneet tätä tätä asedirektiivin voimaantuloa se vaikeuttaa metsästäjien aseharrastajien asekeräilijöiden ja urheiluampujien toimintaa kategorisesti samoin lakiehdotukset vaikeuttavat myös reserviläistoimintaa lakiehdotukset tekevät myös sääntelystä vaikeaselkoisen perussuomalaiset esittivät jo tässä esityksen ensimmäisen käsittelyn yhteydessä nämä pykälämuutokset ja nyt tuli sitten hyvä esitys lausumaehdotuksista nämä ehdotukset ovat ovat hyvin perusteltuja ja toteankin että kannatan suurella lämmöllä tätä edustaja eerolan tekemää esitystä

arvoisa rouva puhemies niin kuin tässä edellä tuli esille tämä lakimuutoshan on lähtenyt tästä asedirektiivistä ja ja sen lähtökohtana on ollut huoli siitä että aseita ei laajasti olisi ihmisten käytössä ja ennen kaikkea tällaisia vaarallisia aseita ei leviäisi vaan sitä kontrolloitaisiin kontrolloitaisiin riittävän tarkasti no tietysti nyt kun tätä on suomen lainsäädäntöön sovellettu on huomioitu se että meillähän ollaan sillä tavalla erilaisessa tilanteessa kuin monessa muussa euroopan unionin maassa että meillä

ei siitä että että niillä joilla on sodanajan sijoitus olisi mahdollisuus siihen aseeseen vaan laajemmin niin että tässä on otettu ihan kaikki mukaan kun itse tuota käsittelyä käytiin niin niin myös puolustusvaliokunnassa olisin ollut kyllä taipuvainen näkemään niin että olisin mieluummin lähtenyt tästä kapeammasta määrittelystä kaiken kaikkiaan on on

on syytä tarkasti seurata mitä tämä lakimuutos tarkoittaa mitä se merkitsee aselupien määrissä ja ja tarkkailla myös sitä että aseita ei ajaudu vääriin käsiin eikä laittomille markkinoille poliisilaitos ja eduskunnan oikeusasiamieskin käsittelyn yhteydessä esittivät huolen tästä miten me pystymme varmistamaan sen että että aseita ja aselupia ei liian helposti saa ja onkin onkin hyvä huolehtia siitä ja ja tarkastella tätä ja uskon kyllä että että tämä huoli mikä lain käsittelyn

joka kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus tarkkailee aselupien määrän muutosta sekä seuraa tarkasti sitä sitä ettei aseita ajaudu vääriin käsiin ja laittomille markkinoille seurannasta tulee raportoida eduskunnalle ensi vaalikauden aikana

arvoisa rouva puhemies me teimme pykäläesityksen tähän asiaan liittyen ja koetimme pyrkiä siihen että rauhan aikana niitten aseitten määrää mitä asekaapeissa säilytetään nimenomaan näitten kertausharjoituksiin tarkoitettujen erittäin vaarallisten aseitten määrää voitaisiin rajoittaa vähäsen ja tavoitteena olisi että se määrä

tarvitaan olisi sodanaikainen määrä tästä asiasta myös poliisihallitus esitti huolensa siitä että mitä enemmän meillä on asekaapeissa näitä vaarallisia aseita sitä suuremmalla syyllä rikolliset ottavat niitä haltuun ja näin niistä tulee näitä laittomia aseita mitkä ovat vielä vaarallisempia kun ne ovat semmoisten ihmisten käytössä jotka ovat arvaamattomia minun mielestäni tämä edustaja mikkosen tekemä lausumaehdotus on erittäin hyvä ja se tukee meidän esitystämme ja siksi minä kannatan tätä tehtyä lausumaehdotusta

arvoisa puhemies edustaja mikkonen tuossa jo hyvin kuvasikin sitä mihin nämä lainmuutokset pohjautuvat eli siihen eun asedirektiiviin mielestäni ministeriö ja valiokunnat ovat tehneet hyvää työtä jotta saimme saimme reserviläispoikkeuksen ja

saimme muutoinkin tämän lain muutokset vastaamaan suomen olosuhteita

muun muassa puolustuksemme yksi vahva pilari on yleinen asevelvollisuus ja sitä kautta on tärkeää esimerkiksi että reserviläiset myös harrastavat ampuma aseurheilua se on tärkeää että aseet eivät saa saa joutua vääriin käsiin ja sitten taas se että jos ne ovat olleetkin sinänsä ihan oikeissa käsissä mutta sen ihmisen elämässä elämässä sitten se mielenterveys tai muut olosuhteet muuttuvat niin ne on tärkeää saada pois olen kyllä hyvin pöyristynyt siitä kun näin näin pätkän siitä kuinka nainen makaa maassa selkään ammuttuna tuolla uudessa seelannissa huutaa auttakaa minua auttakaa minua ja äärioikeistolainen terroristi ampuu hänet kylmästi siihen maahan aseet eivät saa joutua vääriin

arvoisa rouva puhemies vetää kyllä hiljaiseksi se mitä nämä viime päivien uutiset ovat olleet itse olen kyllä sitä mieltä että reserviläisillä pitää olla sodanajan tarpeisiin asekaapissa se mitä kuuluu ollakin jos

joudutaan mutta tämä mahdollisuus rajoittamattomasti olla vaarallisia ampuma aseita kyllä johtaa siihen että meillä on mahdollisuus rikollisuuden kautta terrorismin kautta mahdollistaa se että vaarallisia ampuma aseita saavat ne joilla ei mielenterveys ole kunnossa tai joilla on joku muu tarkoitus järkyttää yhteiskuntaa tai omista lähtökohdistaan tehdä jotakin tuhoisaa yhteiskunnassa sille pitää saada joku raja olen siinä mielessä semi ja mikkonen kanssa samaa mieltä että kyllä meillä pitää olla hallinnassa se kuinka paljon on kuinka monta on jos sillä on oma tarkoituksensa maanpuolustuksen kannalta olen sen kyllä hyväksymässä mutta siihen että asekaapissa on enemmän kuin siihen on tarvetta suhtaudun kyllä erittäin negatiivisesti sillä nämä tiedot yleensä kyllä sitten vuotavat niille rikollisjärjestöille taikka niille tahoille jotka haluavat järkyttää yhteiskunnan rauhaa ja kohteena ovat ne aseen omistajat voidaan saada näitä välineitä joilla voidaan järkyttää yhteiskunnan rauhaa

arvoisa puhemies on ollut mielenkiintoista keskustelua joka pohjaa tietenkin siihen että kaikilla keskustelijoilla on tavoitteena parantaa yhteiskunnan turvallisuuden tilaa se on erinomaisen hyvä kannatettava asia itse pohdiskelen asiaa siltä kannalta että kun poliisi myöntää ampuma aseen hankkimis ja hallussapitoluvan se tehdään aina tarkan harkinnan jälkeen jokainen luvanhakija joutuu perustelemaan miksi haluaa ampuma aseen hankkia ja pitää olla käyttötarkoitus sellaisia niin sanottuja ylimääräisiä ampuma aseita ei asekaapeissa kovinkaan paljoa ole kun yhteiskunnan turvallisuutta parannetaan henkilökohtaisesti ajattelen niin että että perimmäinen lähtökohta voi olla tämä jos on henkilö joka haluaa tieten tahtoen vahingoittaa toista niin ajattelen olematta millään tavalla terveyden alan ammattilainen että tämän henkilön henkisessä terveydentilassa on tapahtunut jokin muutos ja jos näin on niin lähtisin parantamaan turvallisuutta lisäämällä tällaisia mielenterveyspalveluja estämällä henkilöiden syrjäytymistä estämällä sellaisia ajatuksia että henkilön pitää tuntea vihaa yhteiskuntaa kohtaan ja sitten mahdollisesti purkaa tämä viha kanavoida tämä viha käyttämällä ampuma aseita viattomia ihmisiä vastaan turvallisuus minun mielestäni paranee nimenomaan henkistä henkistä palvelua parantamalla mielenterveyspalveluja parantamalla ja sitten myöskin toinen mielestäni varsin suuri ongelma on että tällä hetkellä puhutaan luvallisista ampuma aseista mutta olisi syytä kyllä kääntää fokusta myöskin luvattomiin ampuma aseisiin meille uitetaan keski euroopasta sarja automaattiaseita jatkuvasti ja kun meillä tämä rajavalvonta on perin olematonta etten sanoisi etten sanoisi kehnoa meillä ei ole resursseja riittävästi tuolla rajalla valvoa mitä tavaraa suomeen tulee niin pimeillä markkinoilla liikkuu todella tulivoimaisia vaarallisia sotilasaseita ja minun käsitykseni mukaan meidän olisi syytä parantaa turvallisuutta nimenomaan sillä että alamme valvomaan nykyistä tehokkaammin mitä suomeen tuodaan kuka tuo suomeen ampuma aseita ja mitä tarkoitusta varten väitän että turvallisuus paranisi huomattavasti jos me saisimme tuolta rajoilta nämä luvattomat ampuma aseet sotilasaseet pois meillä on oman maan ampuma aselainsäädäntö kiristetty jo voisi sanoa lähes tappiin niin että me emme enää turvallisuutta voi parantaa omaa lainsäädäntöämme kiristämällä nyt täytyy lähteä hakemaan niitä turvallisuusaspekteja muualta ja minä lähtisin hakemaan niitä nimenomaan tiukemmasta rajavalvonnasta ja lisäämällä mielenterveystyötä ettei kenenkään tarvitsisi suhtautua lähimmäiseen sillä tavalla että haluaa vahingoittaa lähimmäistään ampuma aseella taikka jollakin muulla

arvoisa rouva puhemies edustaja hongisto poliisitaustaisena kansanedustajana piti hyvän ja asiantuntevan puheenvuoron niistä keinoista mitä tällaisen lainsäädännön lisäksi tarvitaan jotta ei tosiaan väärien ihmisten käsiin päädy sellaisia aseita

että kyllä me saimme sellaisen lopulta yksimielisen päätöksen suuressa valiokunnassa suomen kansallista etua puolustavasta kannasta joka lopulta meni aika pitkälti myös eun kanssa neuvotteluissa läpi eli eu komission alkuperäinen esitys asedirektiivistä olisi käytännössä lopettanut suomessa nykymuotoisen maanpuolustuskyvyn ylläpitoon liittyvän reserviläistoiminnan tämä oli se lähtökohta mikä meidän täytyi saada näiden meidän eu kumppaneidemme päähän suoraan sanottuna se että meillä on oma maanpuolustusratkaisu jota ei muissa maissa samalla tavalla ole ja joka pitää tässä direktiivissä huomioida ja lopulta se myös saatiin läpi jos tämä olisi mennyt sillä alkuperäisellä ajatuksella niin minun mielestäni se olisi ollut itse asiassa eun perussopimuksen vastainen siinä mielessä että se olisi merkittävällä tavalla vaikuttanut meidän onneksi tästä yhteisymmärrys löytyi haluankin kiittää eri tahoja jotka tässä mukana olivat myös salista poistuvaa hallintovaliokunnan puheenjohtaja eerolaa siitä työstä mitä hallintovaliokunta teki erityisesti hallitusryhmistä entisistä sellaisista haluan kiittää mikko savolaa ja jukka kopraa jotka tekivät meidän sinisten edustajan puolustusministeri jussi niinistön lisäksi paljon työtä sen hyväksi että nimenomaan tämä keskeisin kysymys asedirektiivin osalta saatiin kuntoon eli tämä meidän kansallinen puolustusratkaisu siihen voimme olla tyytyväisiä sitten mitä tulee kansalliseen aselainsäädäntöön niin siitä varmasti meillä on erilaisia näkemyksiä täällä edustaja kankaanniemi viittaa myös suomalaisiin europarlamentaarikkoihin kiitän myös heitä tekemästään työstä tässä oli hyvin laaja kansallinen yksituumaisuus ja siitä olen hyvin tyytyväinen
arvoisa puhemies kiitos edustaja elolle ja edustaja hongistolle oikein hyvistä puheenvuoroista olen huomannut no varmaan voi olla että vaalitkin siihen vaikuttavat että ihmiset ovat aika hiljaisia kuitenkin puhumaan tästä mihin tämä kaikki pohjautuu siihen eun asedirektiiviinkin että mitkä siinä ovat olleet niitä huolenaiheita näihin aseisiin liittyy kyllä hyvin paljon se kun puhutaan siitä etteivät ne mene vääriin käsiin joskus ne kädet voivat tosiaan muuttua niin että ihminen radikalisoituu niin että se ase tulee sellaiseksi minkä kanssa halutaan tehdä tuhoa senpä tähden minä sanon sen että ei pidä ollenkaan vähätellä vihapuhetta se se ei tavalliseen tolkun ihmiseen vaikuta millään lailla mutta meillä vain on ihmisiä jotka häiriintyneenä tekevät sitten julmiakin tekoja sen takia minä toivoisin että se otetaan vakavasti on paljon arvosteltu poliisia nettipoliisitoiminnasta että he vain tutkivat joitain vihapuheita vaikka tosiasiallisesti me tiedämme että esimerkiksi oulun seksuaalirikosten tapaiset rikokset nimenomaan netissä tapahtuvaa rikollisuutta siinä nettipoliisilla on äärimmäisen tärkeä tärkeä rooli ennalta ehkäistä niitä niin kantasuomalaisilla jotka tekevät määrällisesti eniten seksuaalirikoksia kuin ulkomaalaisilla jotka taas suhteellisesti eniten syyllistyvät kyseessä oleva rikoksiin mutta palatakseni takaisin

aseella tehtäviin rikoksiin haluaisin vielä kerran korostaa sitä että vihapuhetta ei pidä väheksyä ollenkaan ottaen huomioon ja muistaen tapahtumat uudessa seelannissa

arvoisa puhemies komissio antoi esityksensä pariisin terrori iskujen jälkitunnelmissa syksyllä kaksituhattaviisitoista komissio perusteli esitystään yleisellä järjestyksellä ja viittasi tuoreisiin terrori iskuihin terrori iskuissa on kuitenkin käytetty eu alueelle salakuljetettuja laittomia aseita joihin lainsäädäntö ei vaikuta sillä että me lähdemme laillisia aseita kiristämään ei ainakaan niihin terrori iskuihin mitä nyt eussa on tapahtunut ole suoranaista vaikutusta eli jos me oikeasti haluamme vaikuttaa laittomiin aseisiin niin se tarkoittaa rajakontrollia jostain syystä eu on allerginen rajakontrollille kun kun halutaan pitää yllä semmoista illuusiota avoimesta yhteiskunnasta mutta yhteiskunta voi olla avoin silloin kun valtion rajat ovat hyvin valvotut sen jälkeen siellä sisällä on turvallista ja avoimuus toimii myös haluan kiittää kiittää europarlamentaarikko jussi halla ahoa joka teki kovasti töitä tämän asedirektiivin kanssa hallituksen esitys on myös sitä kautta vähän parempi kuin se olisi alun perin ollut vieläkään se ei ole riittävä ja siksi kannatan hallintovaliokunnan puheenjohtaja eerolan esitystä haluan tässä lopussa vielä kiittää edustaja hongistoa hän on aivan oikeilla jäljillä se mihin me tarvitsemme rajakontrollin lisäksi panostuksia on mielenterveys mielenterveyden apuun että ihminen saa apua silloin kun hän sitä tarvitsee näin se hyvinvointi lisääntyy ja turvallisuus lisääntyy toivottavasti nyt sitten hyvin moni asettuu tämän perussuomalaisten esityksen taakse koska se on paras suomelle

arvoisa rouva puhemies edustaja hongisto kiinnitti ihan oikeaan asiaan huomiota siihen mitä aseita tulee meille rajan yli ja kuinka paljon niitä tulee ja se on resurssikysymys mitenkä rajavartiosto pystyy siihen vastaamaan ja hoitamaan näitä asioita tämä lakiesitys mikä nyt tässä meillä on menossa kuitenkin tavallaan laillistaa meillä suomessa olevien vaarallisten aseitten määrän sijoittamisen asekaappeihin ja se mahdollisuus mihin poliisihallitus kiinnitti huomiota on se että varastetaan sieltä ja mitä enempi on mahdollisuuksia sen vaikeampi on niitä kontrolloida kun poliisinkin resurssit ovat rajallisia ja sen suurempi on mahdollisuus että niitä laillisia aseita joutuu laittomiin käsiin ja sen jälkeen ne ovat laittomia aseita ja ne ovat vielä erittäin vaarallisia laittomia aseita siksi me koemme että turvallisuuden kannalta olisi ollut parempi että olisi pysytty siinä alkuperäisessä esityksessä elikkä siinä että se aseiden määrä ja mitä pystytään reserviläisiä sijoittamaan on se sodanajan tarpeellinen määrä eikä kasvatettaisi tätä näin isoksi

rouva puhemies

täytyy kyllä sanoa että tämä probleema on täällä niin kuin sisällä se miten meillä rikolliset voivat saada laillisia aseita laittomaan käyttöön sitä on tapahtunut vuosikymmenet ja tapahtuu jatkossakin ja jos meidän laillisten aseitten määrä kasvaa niin se tarkoittaa sitä että rikollisilla on mahdollisuus saada laittomia aseita omaan käyttöönsä en minä ole ihan vakuuttunut siitä voidaanko näitä kahta rinnastaa siihen asiaan että jos meillä on terroristisessa tarkoituksessa olevia ihmisiä tässä maassa niin he rajavalvonnan yli tulevia aseita omiin tarkoituksiinsa vai hankkivatko he aseet täältä meiltä meidän omista asekaapeista siinä mielessä se mitä edustaja semi tuossa juuri sanoi että

kannalta on tärkeätä että

tarvittavat aseet olisivat rekisteröityjä ja niitä olisi sen sen verran kuin niitä tarvitaan me emme varmasti pysty rajoja sillä tavoin sulkemaan etteikö sitten jos tulee vaikka joku isis tänne joka haluaa tuoda tulivoimaisia aseita tulivoimaisia aseita tähän maahan salakuljettamalla ne ovat kaksi eri asiaa nyt on kysymys siitä mitenkä meillä kansallisesti pyritään ehkäisemään se mahdollisuus että meillä laittomiin käsiin pystyy päätymään tulivoimaisia aseita tästä minun mielestäni on nyt kysymys ja siinä mielessä tuon poliisihallinnon tulkinnan kanssa ja komppaan kyllä edustaja ruohoa siinä mielessä että kyllä meillä pitää olla säänneltyä ja valvottua kaiken kaikkiaan tämä ja yhdyn kyllä edustaja hongiston näkemykseen että meillä pitää olla mielenterveyspalveluita mutta ensisijaista on se että mielenterveyspalveluita pitää turvata ei niin että meillä olisi mahdollisuus että ne jotka eivät niitä saa voivat saada aseita vapaasti se on se meidän pieni näkemyseromme olen edustaja hongiston kanssa samaa mieltä siitä että meidän näihin pitää keskittyä ehdottomasti
arvoisa puhemies kun täällä mainittiin pariisin terrori iskuista niin nehän osoittivat myös sen että turvapaikanhakujärjestelmää voivat käyttää hyväkseen terroristit kokoomushan on ajanut meidän sisäministerimme johdolla jo aloittanut sitä työtä siihen että turvapaikanhakujärjestelmää muutettaisiin siten että turvapaikkaa haettaisiin haettaisiin eun ulkopuolelta

haluaisin muistuttaa että tämä norjalainen terroristi breivik oli viitannut halla aholaisten nuivaan manifestiin niissä omissa missä lie kenties perusteluissaan teolleen

että ei mietitä ei muistella

tai jonkun sortin fundamentalisteja islamisteja ovat yhtä kaikki aivan järkyttäviä rikollisia

tulli ja raja tekevät äärimmäisen hyvää työtä ja ne käyttävät nykyteknologiaa hyväkseen mietin tuossa edustaja huhtasaaren puhetta kun hän näkee että rajat ovat auki mutta käytännön työssä on äärimmäisen vaikeata täysin sulkeakaan mitään rajoja vuonna kaksituhattakuusi oli israelin ja libanonin välillä sota ja israelilaiset väittivät että aseita tulee syyrian rajan kautta ja tämmöistä me kävimme tutkimassa kaikki laittomat ja lailliset maahantuloreitit ja jos siellä aseita laittomia aseita haluaa maahantuoda niin se kyllä onnistuu jos ajatellaan että pelkästään merisatamissakin on tuhansia kontteja jossain rahtilaivassa ja ja

vaikka sielläkin oli sillä hetkellä seitsemäntuhatta sotilasta pitkin rajaa niin aina siellä pystyy jollain huumeita kuljetetaan muulien muulien selässä ja ja kaikkea minä toivoisin että siinä keskustelussa ajatellaan niitä konkreettisia olosuhteita ja ja niin kuin jokainen meistä tietää varsinkin pienelle vientivetoiselle suomelle rajojen kokonaan sulkeminen on jopa täysin elinkeinoelämälle ja yhteiskunnalle haitallista

arvoisa puhemies jatkan siitä mihin edustaja ruoho lopetti rajavalvonnasta rajojen sulkemisesta on totta että tullin ja rajavartiolaitoksen henkilökunta tekevät äärimmäisen hyvää työtä äärimmäisen kovaa tulosta niillä resursseilla jotka näille näille virkamiehille on annettu esitänkin sitä että seuraavalla kaudella kun pohdiskellaan pohdiskellaan sisäiseen turvallisuuteen ja rajavalvontaan kohdistuvia määrärahoja huomioitaisiin myöskin nämä niukat resurssit ja pyrittäisiin niitä lisäämään ampuma aseet eivät varmastikaan ole ainoita mitä uitetaan suomen rajan yli sieltä tulee huumausaineita ja muita tarkoitus kenelläkään on tehdä suomesta mitään niin sanottua termospulloa että tämä olisi täysin eristetty muusta maailmasta se ei ole kenenkään etujen mukaista mukaista mutta tärkeää on että me kuitenkin kohdentaisimme rajavalvontaan sellaiset resurssit että voitaisiin realistisesti ajatella että kyetään nykyistä paremmin ja nykyistä tehokkaammin valvomaan niitä tavaroita mitä suomeen tuodaan ja myöskin sitä mitä suomesta viedään pois

arvostan edustaja myllykosken ammattitaidon erittäin korkealle ja tuossa vain kiinnitin huomiota kun edustaja myllykoski omassa puheenvuorossaan totesi että että mikäli ymmärsin oikein hänen mielestään kaksi eri asiaa käytetäänkö ampuma asetta terroristisessa tarkoituksessa vai löytyykö se suomalaisesta asekaapista ja näin äkkipäätään ajatellen näin se näin se saattaa olla minä itse kuitenkin lähestyn vähän toisesta tulokulmasta tätä ja ajattelen tätä uhrin kannalta joka joutuu ampuma aseen piipun eteen siis aseen väärälle puolelle minä näen että siinä ei varmastikaan ole merkitystä sillä onko se ase tullut suomeen rajan yli vai onko se onko se suomesta jostakin asekaapista anastettu se tekoväline on aivan yhtä vaarallinen tälle tälle uhrille ja jos uhri saa ampuma aseesta vamman

niitä joutuu rikollisten käsiin ja kyllähän tämä on aivan päivänselvä asia jos puhutaan tilastollisesta tosiasiasta niin näinhän se on mutta edelleen totean vain sen että suomessa aselainsäädäntö on jo nyt erittäin tiukkaa ja ampuma aseiden säilyttäminen ja varastointi on säädetty todella tarkasti nyt on tietenkin sitten aseenomistajien asia kuinka ampuma aseita varastoidaan varastoidaan ja säilytetään ja muistan että kun joskus

edellisellä kerralla asiaa käsiteltiin todettiin että poliisin pitäisi näitä valvoa enempi niin sanoin silloin että poliisin resurssit eivät riitä siihen että tehdään kotietsintöjä kotiin ja tarkastetaan ampuma aseita ne tarkastukset tehdään muiden kotikeikkojen yhteydessä

arvoisa rouva puhemies on pakko sanoa edustaja hongisto että olemme täsmälleen samaa mieltä emme voi olla siitä eri mieltä että se joka joutuu ampuma

yhtään erilaisessa asemassa riippuen siitä mistä se ase on onko se tuotu rajan takaa onko se varastettu tai jopa omalla aseluvalla käytetty tuliase

puhemies kun nimi mainittiin niin totean tässä että kun edustaja myllykoski totesi että on minun kanssani samaa mieltä niin meillä on erittäin vähän asioita joista me olemme myllykosken kanssa eri mieltä muun muassa tämä todistaa sen että jälleen kerran me löysimme toisemme kiitoksia edustaja myllykoski

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt sosiaali ja terveysvaliokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä nyt päätetään eduskunnan lausumasta

arvoisa rouva puhemies tässä asiassahan on kyse vaasan sairaalasta mutta kun tällä on tietty yhteys laajemmin myös sosiaali ja terveyspalveluihin ja niiden uudistamiseen niin arvelin että puhemies sallii tässä yhteydessä myös pienen sote puheenvuoron olen tässä salissa lukemattomia kertoja puhunut sen uudistuksen puolesta jota sipilän hallitus ajoi perusteluna perusteluna oli tietysti se että näin kokoomus oli hallitusohjelmassa sopinut pohjaksi ja vielä sitten muun muassa loppusyksystä kaksituhattaviisitoista yhdessä keskustan kanssa ja perussuomalaisten kanssa täsmentänyt tätä tätä kun tämä sipilän hallituksen sote uudistus ajoi seinään niin yhteisymmärrys tästä mikä oli sovittu purkaantui ja me kokoomuksessa alkuperäisempiin ajatuksiimme eli lähdemme siitä ettei tarvita suurta valtavaa ja on nähty että eduskunnassa sellaista hevin ei saada edes läpi katsomme että nykyisen kuntajärjestelmän ja kuntayhtymien pohjalta tulisi sote palveluita uudistaa keskittyen ennen kaikkea niihin kipupisteisiin jotka yhdessä tunnistetaan kuten hoitoonpääsy toimimattomat hoitoketjut riittämätön ennalta ehkäisevä työ lastensuojelussa vanhustenhoivan ongelmat ja niin edelleen uskomme että kunnat ja kuntayhtymät pyrkivät parhaalla mahdollisella tavalla turvaamaan omien asukkaidensa palvelut ja sopivilla kannusteilla ja sopivalla tavalla yhteistyöhön kannustaen tältä pohjalta päästäisiin eteenpäin jo nyt on syntynyt useissa maakunnissa esimerkiksi maakuntien kokoisia kuntayhtymiä joissa on saman kuntayhtymän piirissä sekä erikoissairaanhoito perusterveydenhuolto että sosiaalitoimi edelleen lähdemme siitä että eri osissa maata tarvitaan erilaisia ratkaisuja pitää sanoa että lähdemme selvästi siitä että emme siis kokoomuksessa halua mitään uutta hallintoa valtion ja kuntien väliin emme halua uusia poliitikkotoimielimiä emme halua uusia virkamiehiä emme halua uusia vaaleja ja ennen kaikkea emme halua uusia veroja sen ymmärrän että demarit uusia veroja mutta en mitenkään ymmärrä miten demarit ovat nyt lähteneet tämmöistä uutta maakuntahallintoa tähän maahan pystyttämään vaikkakin kutsuvat sitä sote kunnaksi ja keskittäisivät sinne pelkän soten kaikki muu mitä edellä kuvasin olisi tulossa tätä oli tarkoitus kysyä puheenjohtaja rinteeltä mutta hän on valitettavasti jo poistunut salista

ikävää että vaasan osalta äänestys meni niin kuin meni mutta se asia on nyt loppuun käsitelty tässä yhteydessä kun edustaja zyskowicz avasi tämän sote keskustelun siihen on syytä muutama ajatus todeta ensinnäkin syy miksi näin kävi tämän maakunta sote uudistuksen osalta löytyy kyllä sieltä marraskuun alusta kaksituhattaviisitoista kun siellä valtioneuvoston linnassa pohdimme sitä miten tätä asiaa viedään eteenpäin ja ja kokoomus vaati laajan valinnanvapauden toteuttamista yhdessä tämän keskustan vaatiman kohtuuttoman laajan maakuntahallintouudistuksen kanssa eli rinnakkain koko

ollut mahdollisuutta selvitä kunnialla ja se sitten moneen kertaan perustuslakivaliokunnassa tyrmääntyikin ja lopputulos on se mikä nyt on jos olisi edetty alkuperäisen sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti kolmen portaan mallilla niin meillä olisi maakunnat meillä olisi tämä uudistus pitkällä menossa rahoituskuviot olisivat jo melko varmasti hoidettuina ja ja toteutus pitkällä ja valinnanvapauttakin olisi saatu jonkin verran lisää tutkimusten selvitysten ja kokeilujen pohjalta mahdollisesti tai ainakin sitä olisi saatavissa mutta näin ei käynyt ja vastuu siitä on tietysti hallituksella joka joka teki itse nämä virheet hylätessään ohjelmansa miten tästä eteenpäin mielestäni on kaksi vaihtoehtoa voidaan rakentaa esimerkiksi kahdeksaantoista alueen pohjalta pohjalta alue sote ei oteta siihen kaiken maailman muita tehtäviä vaan tehdään sosiaali ja terveydenhuollon ja ennen kaikkea perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kokoaminen yhteen alueittain ja näin turvataan integraatio turvataan palvelut ja vielä säästöjen aikaansaaminen tai siis kustannuskehityksen aleneminen tähän malliin jos tehdään alue sote tällä lailla on mahdollista myös järjestää vaalit ja rahoitus siis irti kunnista ja toisaalta sitten vaalien lisäksi olisi myös tämä aluevero jolla voitaisiin sitten panna vastuu rahoituksesta samoille jotka päättävät palveluista toinen vaihtoehto on tietysti edetä tällä

vapaaehtoisella kuntayhtymämallilla ja näin rakentaa sitten järjestelmä uusiksi koota nämä tavoitteet toteutuvat pitkälti mutta ongelmaksi jää se että tämä jää kuntien taloudelliselle vastuulle ja kuntien kantokyky ei sitä nykyisellään kestä

arvoisa rouva puhemies sote on kuin hieman liikaa miestä väkevämpää nauttinut setä joka rähjää jokaisissa juhlissa ja jonka kaikki tuntee tähän tilanteeseen sote on poliittisesti joutunut että viisitoista vuotta on tätä väännetty ja vieläkään ei valmista ole tullut sinänsä kiitän edustaja zyskowiczia rehellisyydestä hän kertoi mikä on ollut neuvottelutilanne mikä on ollut heidän puolueensa linja ja mikä se linja on nyt tosin täytyy samaan hengenvetoon sanoa että zyskowiczin puheenvuoro todistaa sen että se kompromissiesitys mitä hallitus yhdessä edisti ja eduskunnassa vei ei ollut mikään kokoomuksen malli kuten tästä saimme kuulla vaikka demareista joskus muutakin on väitetty se mitä nyt pitäisi tehdä kaikkein tärkeimpänä on oppia siitä mitä tässä viidentoista vuoden aikana on tehty kyllä minun käsitykseni pari vuotta perustuslakivaliokunnassakin istuneena on että aika ahdas on se tulkinta mistä mikään sote malli voi läpi mennä se on kaikkein keskeisintä että malli olisi sellainen joka voidaan lopulta myös oikeasti maaliin viedä eli se tarvitsee kaikkien puolueiden sitoutumista ja on

olisi syytä olla kuntia suuremmilla alueilla joissa valtaa käyttävät nimenomaan vaaleilla valitut päättäjät mitä tulee sitten tähän valinnanvapauteen niin yksityiset toimijat terveys ja sosiaalipalvelussa ovat tarpeellinen osa kyllä mutta nimenomaan julkinen isäntänä yksityinen renkinä maltillista valinnanvapauden lisäämistä esimerkiksi palveluseteleiden käytön lisäämisellä ja henkilökohtaisella budjetoinnilla sote alueiden verotusoikeuskin olisi selvitettävä sitä harkittava mutta niin että kokonaisveroaste ei ei sen takia nousisi espoolaisena kansanedustajana ja kaupunginvaltuutettuna tietysti merkittävä kysymys on uudenmaan helsingin asema

mukana esittää että kyllä nyt tämä malli on se joka varmasti menee läpi me tarvitsemme sitä parlamentaarista yhteistyötä nyt ja siksi olen harmissani siitä että vaikka tällaista esitettiin että jo ennen vaaleja istuttaisiin alas ja katsottaisiin näitä suuria linjoja niin esimerkiksi sosiaalidemokraattien sanna marin tämän tyrmäsi ihmettelen miksi

asiallisesti kuvaili edessä olevia vaihtoehtoja ja haasteita minun mielestäni yksi merkittävä oppi tämän vaalikauden ja myös viime vaalikauden sote uudistusyrityksistä on se että nykyisillä perustuslain tiukoilla tulkinnoilla jotka siis minun mielestäni ovat liian tiukkoja perustuslakivaliokunta ja sen asiantuntijat viime kädessä tietysti nämä raamit asettavat

on erittäin vaikeata saada isoa isoa järjestelmämuutosta läpi esimerkiksi kun tässä edustaja kankaanniemi totesi että saataisiin rahoitus irti kunnista se tulisi ilmeisesti valtion kautta saataisiin maakuntavaalit tulisi maakuntavero niin kyllä kysyn

onnistuisiko tulevakaan hallitus näillä elementeillä tekemään sellaisen kuitenkin tämän maan historian suurimman hallintoremontin jota se merkitsisi joka perustuslakivaliokunnassa tulkittaisiin perustuslain mukaiseksi nämä perustuslain tulkinnat ovat mielestäni menneet aivan liian tiukoiksi pitää muistaa että kyse on nimenomaan tulkinnasta eihän perustuslaki itsessään tietysti sano mitään ei sanaakaan maakunnista ei sanaakaan maakuntien rahoituksesta ei sanaakaan asiakassuunnitelmista ja niin edelleen näistä asioita joihin kaadettiin useampi perustuslakivaliokunnassa esillä ollut sote ja maakuntauudistusmalli

että kunnilla ei ole rahaa tämähän on totta ja itse ajattelisin että se taloudellinen ongelma joka kunnilla on sote palvelujen järjestämisessä olisi juuri ajamassa kuntia läheisempään yhteistyöhön kuntayhtymiin muiden kuntien kanssa rehellisesti pitää sanoa että eihän sekään malli mitä me sipilän hallituksen tukena ajoimme olisi tuonut uutta rahaa tähän kokonaisuuteen päinvastoin tavoitteenahan oli ja on edelleenkin se että kustannusten kasvua pystytään hillitsemään edustaja elo mielestäni hyvin toi esiin sen valinnanvapausajattelun joka tällä het kellä on keskiössä kun demareista kukaan ei ole paikalla ja vihreistä heidän sote asiantuntijansa edustaja alanko kahiluoto on paikalla niin on pakko kysyä vihreiltä missä vaiheessa te te olette innostuneet tästä maakuntahallinnosta te olette julkistaneet omia oppejanne joiden mukaan maakuntahallinto pitää saada uutta hallintoa

arvoisa rouva puhemies kun tätä kansalaisaloitetta käsiteltiin eduskunnan sosiaali ja terveysvaliokunnassa valiokunnassa oli alansa ammattilainen vaasalaissyntyinen tohtori pekka puska minä ainakin arvostan edustaja tohtori puskan lääketieteellisen asiantuntemuksen todella todella korkealle saamani tiedon mukaan nimenomaan edustaja tohtori puska oli valiokunnassa vaikuttanut hyvin voimakkaasti siihen että valiokunnassa päädyttiin jättämään ponsi ponteen on kirjoitettu eduskunta edellyttää että hallitus tarkastelee vielä vaasan keskussairaalan asemaa laajan päivystyksen sairaalana osana sosiaali ja terveyspalvelujen kokonaisuutta arvoisa puhemies kollegat minä kyllä ymmärrän tämän asian niin että ponsi velvoittaa seuraavaa hallitusta ja kun asiaa perjantaina käsiteltiin niin ainakin minulle ja uskon että vaasan vaalipiirin kansanedustajille ja erityisesti rannikon ihmisille tämä on valtavan iso asia tällä asialla on valtava merkitys merkitys ja hämmästelin sitä että se tuotiin eduskuntaan äänestykseen tilanteessa jossa meillä ei ole edes niin sanottua varsinaista hallitusta vaan on toimitusministeristö ja ja kun asiaa käsitellään niin minun ymmärrykseni mukaan ei tähän riitä pelkästään tämän kansalaisaloitteen hyväksyminen tai hylkääminen vaan siihen liittyy muutamia lakeja ja

minun käsitykseni mukaan olisi huomattavasti parempi että kun näitä lakeja valiokunnissa pohdiskellaan ja mietitään tulevatko ne voimaan vai eivätkö ne tule niin vasta siinä vaiheessa sitten kun myöskin nämä lait on saatu lausunnolle ja mietinnölle tuolla valiokunnissa asia olisi päätettäväksi valmis ja kypsä näin ollen mielestäni tämä ponsi on erinomainen koska tämä velvoittaa seuraavaa hallitusta ottamaan tämän asian esille tilanteessa jossa meillä on todellakin maassa istuva hallitus joka kykenee tekemään myöskin isoja ratkaisuja siinä vaiheessa sitten kun asiaa ratkaistaan kokonaisuutena mietitään nämä lakimuutokset ja myöskin sitten tämän vaasan sairaalan kohtalo minä olen luottavainen että ne jotka täällä sitten seuraavalla kaudella salissa istuvatkaan ja jotka ovatkaan hallituksessa noudattavat tätä tämän nykyisen eduskunnan jättämää pontta se on ikään kuin perintö joka velvoittaa seuraavaa eduskuntaa ja seuraavaa hallitusta toimimaan tässä meille pohjalaisille tärkeässä asiassa

puhemies tässä on nyt syntynyt tämän soten kaatumisen myötä tällainen pienoinen huutokauppa kellä minkäkinlainen malli on tarjota seuraavalle hallituskaudelle perussuomalaiset eivät ole lyöneet mitään tiukkaa mallia kiinni vaan olemme valmiit arvioimaan tilannetta ja ottamaan tarkkaan huomioon tämän mitä perustuslakivaliokunta on lausunut eri yhteyksissä tämän asiakokonaisuuden osalta olen edustaja zyskowiczin kanssa kyllä pitkälti samaa mieltä että tämä perustuslakivaliokunnan tulkinta se on siis perustuslain tulkintaa eikä sieltä kirjainta löydy siihen selkeästi on tavattoman ahdas ja siitäkin pitää pystyä ja uskaltaa sanoa että voisi olla tarpeen harkita onko järjenkäyttö mahdollista myös perustuslain asettamissa raameissa vaikka syvästi kunnioitan perustuslakia ja pidän sitä ihmisten etujen oikeuksien puolustajana ja se on tärkeä lähtökohta niin kun yksityinen etu ja yhteinen etu saattavat jossakin tilanteessa törmätä törmätä toisiinsa joutuu miettimään ainako sen yhteisen edun pitää taipua yksilön edun edessä eli meillä on hyvin individualistinen perustuslaki mutta mitä siis tulee jatkoon niin esitin tuossa äskeisessä puheenvuorossani ne ne kaksi mallia eli uskoisin että meille käy siltä pohjalta mitä on valmisteltu missä on paljon valmistelutyötä tehty aluemalli

voitaisiin kyllä hylätä nämä alueet mitä on nytkin ollut kahdeksantoista vastaa enää niitä perinteisiä maakuntia ei suomessa niitä niin paljon ole koskaan ollutkaan puhutaan esimerkiksi alueista ja se olisi kauhean kätevää pirkanmaan alue ja keski suomen alue ja niin edelleen siellä tavoitteena tulee olla että on ihmisille tärkeille ja taloudellisesti tavattoman tärkeille asioille päättäjät jotka kansa on suoraan valinnut ja kansan valitsemat päättäjät päättävät palveluista niin heillä kyllä pitäisi olla myös rahoitusvastuu ja sitä kautta tämä aluevero voisi olla tavoitteena ehkä vähän pitemmällä aikavälillä mutta mutta kuitenkin eli vaalit ja vero mutta veroaste ei toki meidänkään mielestä saisi nousta vaikka kyllä se taitaa vähitellen nousta kun ajatellaan nyt esimerkiksi tätä vanhuskysymystä mikä meillä on nyt jo ongelmissa ja ja missä tarpeet vain kasvavat näitä tämmöisiä kasvupalvelutehtäviä ei tähän kannata nyt tulevalla kaudella sotkea ja alueitten erilaisuus on syytä ottaa huomioon

arvoisa rouva puhemies edustaja kankaanniemen puheenvuoron johdosta totean aluksi että kyllä aika monta vuotta saadaan taas odottaa näihin kipupisteisiin tarttumista jos todellakin lähdetään luomaan kuntien ja valtion väliin uutta hallintoa jossa on vaalit jossa on uudet elimet ja jossa on verot ja onko meillä todellakin aikaa sitten ensi vaalikaudella keitä täällä silloin onkaan ensin tiedä kolme vuotta viilata näitä asioita ja sitten yrittää saada se vielä eduskunnasta läpi itse lähtisin siitä että nämä kipupisteet esimerkiksi hoitoon pääsy sen ongelmat eri kunnissa ja eri puolilla maata samoin toimimattomat hoitoketjut toimimattomat hoitoketjut vanhushoivan erittäin räikeät ilmi tulleet laiminlyönnit siihen liittyvä kuntien riittämätön valvonta ja niin edelleen ovat sellaisia että niihin pitäisi kyllä tarttua aika pian tai hyvinkin pian ja sen takia lähteminen liikkeelle nimenomaan nykyiseltä pohjalta olisi mielestäni perustellumpaa täällä ei ollut demareista ketään paikalla eikä valitettavasti taida olla nytkään olisin todellakin halunnut esimerkiksi puheenjohtaja rinteeltä kuulla että kun täällä salissa sosiaalidemokraatit kuten esimerkiksi edustaja paatero ja ja edustaja kiljunen ja muut demareiden sote asiantuntijat ovat erittäin lämpimästi puhuneet esimerkiksi eksoten mallin puolesta ja kun kokoomus nyt sitten ajaa tätä että lähdetään nykyiseltä pohjalta kuntien ja kuntayhtymien ja mahdollisten tulevien maakunnan kokoisten kuntayhtymien mukaan etenemään niin miten onkaan niin käynyt että demarit ovat kokonaan hylänneet tämän aikaisemmin kehumansa mallin ja ajavat nytten uutta hallintoa ja ja uusia poliitikkotoimielimiä ja ja uusia vaaleja ja uusia veroja totta kai minäkin olen tässä kantani muuttanut mutta olen perustellut sen sillä että kun asioista on sovittu tässä hallituksessa yhdessä niin kuin kompromisseihin aina kuuluu niin kun kompromissit on tehty siihen kuuluu että niitä puolustetaan yhdessä sitä yhteisesti sovittua mutta demarithan ovat täysin vapaita päättämään omasta mallistaan kun eivät ole olleet tekemässä mitään yhteistä kompromissia muiden puolueiden kanssa sama koskee vähän vihreitä edustaja alanko kahiluoto vaikka on paikalla ei vastannut kysymykseeni että missä vaiheessa vihreät ovat ihastuneet tähän maakuntahallintoon jos ette siihen halua vastata niin vastatkaa edes siihen miksette kuuntele omia parhaita asiantuntijoitanne joita istuu esimerkiksi helsingin kaupunginvaltuustossa helsingin kaupungin

arvoisa rouva puhemies edustaja zyskowicz niin kuin moni muukin puhuu aina uuden hallinnontason luomisesta kun puhutaan tästä alueellisesta hallinnosta minusta se ei ole aivan aivan näin rehellisesti kun puhutaan esimerkiksi otan nyt oman maakuntani keski suomen siellä on kaksikymmentäkolme kuntaa siellä on yksi sairaanhoitopiiri johon ne kaikki kunnat kuuluvat siinä jo on yksi aluehallinnon taso sitten on on maakunnan liitto johon samat kaksikymmentäkolme kuntaa kuuluvat sitten keski suomi on jakautunut seitsemään

olla itsenäisiä kuntia ja sitten kaksikymmentäyksi kuntaa on eri tavoin yhteistyössä on yhteistoiminta alueita on kuntayhtymiä on liikelaitoskuntayhtymä ja on sopimuksia eli eli tällainen hallintomalli meillä on ja ne ovat kaikki itsenäisiä juridisia henkilöitä esimerkiksi näillä seitsemällä perusterveydenhuollon yksiköllä kaikilla on johtaja kaikilla on johtava lääkäri kaikilla on on muut hammaspuolen ja muut toiminnat joilla on omat johtajansa oma byrokratiansa omat tilinsä ja omat valtuustonsa ja niin edelleen laskin että jos tämä maakunta sote olisi toteutunut tämän hallituksen esityksen mukaan keski suomesta olisi kolmekymmentäyksi hallintoelintä lakkautettu ja niiden esittelevät virkamiehet olisi voitu lakkauttaa tai olisi tullut yksi ainoa organisaatio jolla on yksi johtaja yksi valtuusto yksi hallitus ja kolme neljä lautakuntaa näillä kaikilla nykyisillä on nämä organisaatiot olemassa ja tieto ei kulje näitten välillä koska ne ovat eri juridisia henkilöitä ei voida käyttää hyväksi lääkäreitä joustavasti kun he ovat eri työnantajan palveluksessa ei muuta henkilöstöä ei tiloja ei laitteita ei hankintoja ja palveluintegraatio ei toteudu kun kaikki ovat erillään tässä mielessä sanoisin että on äärimmäisen järkevää koota alueittain erityisesti erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon palvelut yhteen se on sitten eri asia otetaanko sinne sosiaalipuolelta esimerkiksi vanhustenhuolto en ole ihan varma onko se viisasta ottaa mutta voi olla ja paikallisesti voitaisiin päättää lastensuojelu olisi ehkä syytä ottaa koska se on yksittäiselle kunnalle tavattoman raskas kun kunnassa on vähän niitä ta pauksia ne päätökset ovat vaikeita tehdä kun asiantuntemus on on riittämätöntä ja niin edelleen mutta sitten näitä kasvupalveluita joista jo aikaisemmin mainitsin ja jotka nyt ovat lähinnä elyillä nyt ei kannata tähän sotkea vaan kannattaa viedä tämä kaikkein suurin haaste eli terveydenhuolto yhteen ja mahdollisimman pian eikä se niin vaikeata ole tehty on töitä valtavasti kaikissa maakunnissa
arvoisa rouva puhemies en mutta edustaja kankaanniemen innoittamana pari sanaa sanon kuitenkin sosiaali ja terveydenhuollon kentässä on käyty rajua keskustelua minne pitäisi järjestelmää kehittää se on selvä asia että uudelle vuosituhannelle on tämänkin porukan päästävä siis terveydenhuollon suunnittelijoiden ja niiden jotka siellä tekevät töitä kaikki tekevät hyvää työtä tänä päivänä mutta järjestelmiä pitää rohjeta uudistaa

olen ihmetellyt kun on tullut uutta kuntamallia sun mitä kaikenlaisia malleja sinkoilee ilmassa niin ettei oikein pysy mukana enää mikä tässä on systeemi mutta ihmetellyt olen sitä että kukaan ei ole niin kuin edustaja kankaanniemi analysoi aivan oivallisesti tätä tilannetta meillä on valtava määrä byrokratiaa tähän ympärille rakennettu ja jos me rakennamme vielä yhden uuden tason tähän niin sehän tarkoittaa lisää virkamiehiä yhä enemmän hallintolääkäreitä yhä enemmän suunnittelijoita yhä enemmän koordinaattoreita ja vaikka mitä ja sitten yhä vähemmän ihmisiä jotka tekevät oikeasti työtä siellä sairaiden ja vanhusten keskuudessa tämä uudistus mitä nyt jo työnsä lopettanut hallitus esitti lähti siitä että kaikki muu vanha byrokratia puretaan pois mutta mitä tässä esityksiä olen nyt viime päivien aikana kuullut kaikissa esityksissä on yhteinen nimittäjä ne ovat rakentamassa taas yhtä hallintoporrasta lisää eihän tämmöisellä kansakunnalla viiden miljoonan kansakunnalla voi olla viidentoista miljoonan ihmisen hallintoa kyllä meidän byrokratiaa on purettava ja rajulla kädellä että ne tekevät kädet ovat siellä missä olla pitää eli niitä sairaita ihmisiä hoitamassa vanhuksia hoitamassa lapsia hoitamassa ja niin edelleen se on se iso juttu joka tässä on jäänyt huomaamatta kun suunnitellaan näitä sote kuntamalleja millä nimellä niitä kukin puolue suvainnut antaa julkisuuteen viime päivien keskusteluissa toivoisin että oltaisiin realistisia ja tunnustettaisiin se tosiasia että jos me emme byrokratiaa rupea pikkuhiljaa purkamaan niin meillä alkaa olla tilanne semmoinen kuten eräässä valtiossa aikanaan että kaikki pelasi tavattoman hyvin hallinto varsinkin mutta kovin moni muu ei sitten pelannutkaan elikkä keskitytään olennaiseen ja lopetetaan turhanaikainen byrokratian rakentaminen se ei tätä maata aikanaan nostanut suosta eikä tule tekemään sitä tulevaisuudessakaan

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies esittää muutettavaksi lastensuojelulakia sillä tavalla että lapsen oikeutta hyvään kohteluun huolenpitoon ja kasvatukseen vahvistettaisiin ja niin ikään lastensuojelun jälkihoidon ikärajaa jatketaan kahteenkymmeneenviiteen vuoteen saakka kaikki nämä tuntuvat erittäin perustelluilta meidän on tehtävä kaikki voitava että syrjäytyminen ja kaikenlainen vähäosaisuus voitaisiin tässä maassa estää yhdessä se kaikki on tehtävä arvoisa puhemies tässä yhteydessä sanon pari sanaa eduskunnan ja kansanedustajan asemasta noin yleensä jos puhemies sen sallii sodanjälkeisen ajan merkittävimpiä parlamentaarikkoja oli sukselainen pitkäaikainen puhemies kaksinkertainen pääministeri ja paljon muuta hän korosti että eduskunnalla siis kansanvallan pääpaikalla on viimekätinen vastuu vähäosaisten aseman kohentamisesta ja siitä että kukaan ei jää heitteille muut turvajärjestelmät saattavat pettää mutta eduskunta on viimeinen lukko joka ei saa pettää näin ajatteli viisi j sukselainen hänhän oli perhe ja eläkepolitiikkaan perusteellisesti perehtynyt sosiaalipoliitikko ja kansantalousmies eduskunnan vastuulla on se

että tasavallassa osallisuus on totta jokaiselle yhdenvertaisesti sitä tarkoittivat ne valtiopäivänaiset ja miehet joiden päättäväisen työn jopa kamppailun ansiosta suomen hallitusmuodoksi vahvistettiin tasavalta sata vuotta sitten heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksäntoista toteuttaakseen tehtävänsä eduskunnan on kyettävä päätöksiin myös vaikeisiin päätöksiin myös ristiriitatilanteissa eduskunnan on kyettävä muodostamaan hallitus kohtuullisessa ajassa ei viivytellen sen on huolehdittava heikoimmista kuten äsken sanoin ja sen on varjeltava asemaansa vallankäytön keskuspaikkana tasavaltaisessa suomessa rahvaan kielellä sanottuna eduskunnan yli ei kävellä historiaan perehtyneet muistavat miten valtaoikeuksiaan reunoja myöten käyttänyt niitä kolkutellutkin presidentti urho kekkonen määritteli eduskunnan aseman hän sanoi että jos eduskunta ja presidentti joutuvat vastakkain eduskunta vetää pitemmän korren ja näin se on nykyisenkin perustuslain puitteissa onko eduskunta perustuslaissa sovitun asemansa väärtti sehän riippuu kansanedustajista ja vain heistä eduskunnan asema myös kansalaisten silmissä muotoutuu edustajien edesottamuksista ja käytöksestä myös puheista perustuslain kahdennenkymmenennenyhdeksännen pykälän mukaan kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta ja jatketaan kansanedustajan tulee esiintyä vakaasti ja arvokkaasti sekä loukkaamatta toista henkilöä me olemme täällä huonoja neuvomaan toisiamme minäkään en sitä tee en osaakaan tehdä eheytyspoliitikko puhemies ja sittemmin tasavallan presidentti kyösti kallio osoitti sanansa itsellensä edustajatovereilleen korostaessaan kauan kauan sitten että itse kukin kohdaltansa kantaa vastuuta eduskunnan asemasta ja arvovallasta siis itse kukin kohdaltansa yhtä tähdennän tässä ymmärtäkäämme toisiamme tai kääntäen älkäämme ymmärtäkö toisiamme ainakaan tahallaan väärin siitä alkaa luottamus ja yhteistyö ja niiden varassa suomi on suomi on eheytynyt suomi on pitänyt itsenäisyytensä elinvoimaisuutensa ja uskon tulevaisuuteen arvoisa puhemies valitan että eksyin vähän sivuun itse asiasta mutta kyllä se ainakin liippasi tätä agendan kohtaa tämä on viimeinen puheenvuoro meikäläiseltä tästä puhujakorokkeelta puheet on pidetty riittää kun sanon kiitos siinä on kaikki kiitos
kunnioittavat kiitokset

arvoisa puhemies edustaja kääriäisen tavoin yhdyn tähän valiokunnan esitykseen jolla kohennetaan ihan oikein ja perustellusti ja nuorten asemaa jotka on otettu huostaan edustaja kääriäisen erinomaiseen puheenvuoroon on erittäin helppo yhtyä sanoisin ainoastaan muutaman täydentävän sanan tältä kolmenkymmenenkuuden vuoden ajalta jonka olen täällä saanut olla suomen kansaa edustamassa

ja sen jälkeen olivat vuorossa isot haasteet liittyen euroopan unionin jäsenyyteen tällä kertaa maailma on vielä uudemmassa asennossa sen takia että maailmassa on kolme henkilöä jotka tällä hetkellä vaikuttavat maailman ja yhteiskuntien kehitykseen paljon enemmän kuin kukaan muu aikaisemmin suurvaltojen johtajat päättävät asioista ja nyt ollaan valitettavasti etääntymässä aika kauas sopimuksenvaraisesta sopimuksenmukaisesta yhteiskunnan ja ja maailman kehittämisjärjestelmästä täytyy toivoa että siihen voitaisiin jatkossa palata koska kuitenkin tärkeintä on se että tulevassa kehityksessä mukana olisivat ainakin kaikki maanosat ja euroopan unionihan edustaa maanosaa johon suomi kuuluu oma kokemukseni eduskuntatyöstä ja erityisesti eduskunnasta työpaikkana on erinomainen täällä on erittäin avulias ja auttavainen henkilökunta ja muistan ne ensimmäiset vuodet kun tänne tulin ei ollut edustajilla perehdyttämiskoulutusta mutta sanon kauniin kiitoksen niistä vuosista silloin neuvottiin ja opastettiin ja joka tuli taloon ilman että koulutettiin talon toimintoihin vähitellen pääsi jyvälle siitä missä mennään politiikka on ihmissuhdetyötä se on hyvää yhteistyötä ja ja joukkuepeliä ja siihen kuuluvat olennaisena osana erilaiset mielipiteet itse peräänkuulutankin sitä että me ymmärtäisimme toinen toisiamme enemmän ja hyväksyisimme sen tosiasian että emme me täällä keskustelemalla toinen toinen toistemme mielipiteitä pysty muuttamaan mutta me pystymme yhdessä hakemaan rakentavalla tavalla sen yhteisen pienimmän nimittäjän jonka pohjalta sitten yhdessä päätöksiä tehdään yhteistyösuhteet kun kunnossa kokemuksesta voin sanoa että suomalaista yhteiskuntaa voidaan rakentaa myöskin oppositiosta käsin erinomaisella tavalla oppositiohan on hallituksen omatunto mutta oppositiolla on myöskin hyvin tärkeä tehtävä pitää esillä vaihtoehtoisia asioita eduskunta on suomen arvokkain foorumi ja niin kuin täällä edustaja kääriäinen erinomaisesti sanoi me jokainen itse olemme vastuussa siitä että eduskunta myöskin säilyy jatkossa suomen arvokkaimpana foorumina jota kansalaiset voivat ihan aidosti arvostaa nythän eduskuntatyötä ollaan uudistamassa ja siitä lausun suuret kiitokset koska meillä on tänä päivänä välineitä joilla me voimme yhteydenpitoa kansalaisiin päin kovastikin lisätä toivotankin onnea sille uudistamistyölle jossa keskeisesti myöskin sitra on ollut mukana kaikkihan alkoi siitä kansanvallan korjausliike teoksesta joka sitran toimesta valmisteltiin omasta puolestani kaunis kiitos kolmestakymmenestäkuudesta vuodesta sen edessä olen nöyrä

arvoisa puhemies vähän

aristelen käyttää puheenvuoroa minua huomattavasti kokeneempien parlamentaarikkojen jälkeen mutta kun tulin pyytäneeksi niin sen käytän yhdyn

molempiin edellä

sanoa kokonaisuudessaan tämä esillä oleva

muutos on hyvin kannatettava kun on kysymys lasten oikeuksista on kysymys todella tärkeästä asiasta silloin kun kysymys on lasten oikeuksista niin lapset eivät itse pysty aina silloin kun tarkastelemme oikeuksia rinnakkain niin se heikomman oikeus on se vahva ja tästä on nyt kysymys

lakiesityksen tavoitteena on että lapsen oikeutta hyvään kohteluun huolenpitoon ja kasvatukseen vahvistetaan se on hyvin tärkeä asia jos joskus niin tänä aikana tämä asia on todella merkittävä lastensuojelun merkitys on korostunut mutta tässä yhteydessä haluan ottaa esille sen että myös meidän pitäisi tehdä toimia jotta lastensuojelun tarve ei kasvaisi tai ei olisi niin valtava me hyvin perustellusti puhumme laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja lastensuojelusta ja on syytä puhua ja kehittää

tarvitaan mutta meidän pitäisi vahvistaa myös perheiden kykyä hoitaa oma kasvatustehtävänsä ja se on monesti tänä aikana vaarassa ja siinä on paljon uhkatekijöitä en halua syyllistää ketään mutta joskus hätkähtää kun lukee iltapäivälehtiä ja joka viikko on merkittävä uutisaihe se että joku perhe on hajonnut on joku ottanut pikaeron tai vastaavaa siinä yhteydessä nousee aina esille se ei siinä uutisessa mutta tulee mieleen että mikä on lasten kohtalo en halua sanon toisen kerran syyllistää ketään mutta monien selvitysten ja tutkimusten mukaan yksi pienten lasten huomattava pelon aihe on se että isä ja äiti muuttavat erilleen lapset tarvitsevat turvallista aikuista turvallisia vanhempia mitkä ovat ne meidän yhteiset toimenpiteet joilla me tuemme perheiden säilymistä eheänä mitkä ovat ne toimenpiteet joilla rohkaistaan ja tuetaan siinä että kriiseistä selvitään lapset ovat keskeinen asia yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta ja eduskunnalla siinä mitä tässä asiassa tehdään on tärkeä rooli tässä edustaja kääriäinen viittasi edellä sukselaiseen merkittävään suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikan vaikuttajaan ja myös kansantaloustieteen ja nimenomaan poliitikkoon ja yhteiskunnalliseen vaikuttajaan hän oli sodan aikaan väestöliiton puheenjohtaja vuonna neljäkymmentäneljä hän kirjoitti hyvin vahvasti eräässä kirjoituksessaan tulevaisuudesta hän oli silloin huolissaan miten meidän yhteiskuntana käy silloiset ja kolmekymmentä luvun syntyvyysluvut olivat pieniä hän rohkaisi siinä kirjoituksessaan tulevaisuuteen ja sanoi että hyvissä olosuhteissa jos syntyvyys vahvistuisi olisi mahdollista että me saavuttaisimme seitsemänkymmentä luvulla neljän miljoonan asukkaan rajan se kirjoitus oli vuodelta neljäkymmentäneljä mutta mitä tapahtui en sen enempää historiaa mutta

jälkeen syntyivät suuret ikäluokat ja siinä on eräs ilmiö meillä tämän ajan ihmisillä olisi opittavaa opittavaa ja se on vahva usko tulevaisuuteen kaikesta muusta oli pulaa muttei työn tekemisen tarpeesta niukoista oloista suomi oli silloin bruttokansantuotteella mitattuna ruotsiin verrattuna noin puolet se on selviytymistarina siinä oli usko tulevaisuuteen ja työn tekemiseen sitä luottamusta tulevaisuuteen me tänäkin aikana tarvitsisimme arvoisa puhemies eduskunnan roolista haluan sanoa koska tämä on myös minun osaltani viimeinen puheenvuoro tältä paikalta vähän yli sata vuotta sitten syksyllä tuhatyhdeksänsataaseitsemäntoista eduskunta julistautui korkeimman vallan haltijaksi ja sitä se on siitä saakka ollut meidän yhteinen on huolehtia siitä että tämän talon tämän instituution roolia korkeimman vallan vallan haltijana ei mikään murra ei minkään tule murtaa tämä instituutio on kestänyt meidän kriisiajat kolmekymmentä luvun jolloin yritettiin vähätellä parlamentin roolia tämä toimi sodan aikana ja kun sota päättyi ensimmäisenä sodassa olleista maista suomessa oli maaliskuussa tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäviisi eduskuntavaalit vielä ei ollut lapin sota päättynyt vielä ei ollut berliiniä vallattu sota oli käynnissä suomessa alkoi toimia parlamentti se ei ole pieni asia eli ihmiset pääsivät vaikuttamaan meidän on huolehdittava että tämä kaikkina aikoina kestää ei tule siirtää sitä valtaa joka tällä instituutiolla on se ei saa siirtyä someen ei twitteriin eikä hetkellisiin mielenilmaisuihin niillä on oma roolinsa mutta tällä talolla täytyy olla päätösvalta tämä talo rakennettiin lama aikana ja tästä tehtiin graniittilinna suomi oli ollut itsenäisenä kymmenen vuotta kun tätä ruvettiin tekemään tästä tuli graniittilinna se on kansan ja kansalaisten talo se on kansaa varten me edustajat tulemme ja menemme niin kuin meistä moni nyt lähtee mutta tämä on graniittilinna ja sillä on symbolimerkitys myös siinä mielessä tämän täytyy pysyä ja tämän arvovallasta meidän on on yhdessä

hyvin huolehdittava silloin meillä on myöskin tulevaisuus kun kansainvälisesti vertaamme meillä on yksi maailman toimivimpia parlamentteja haluan kiittää kaikkia näistä vuosista täällä on ollut mielenkiintoista ja vaikuttavaa olla

arvoisa rouva puhemies tämä käsillä oleva hallituksen esitys lastensuojelulain muuttamisesta on niin kuin tässä on tänään tullut ilmi lyhyesti sanottuna hyvin kannatettava se mikä huolestuttaa ja mikä myös tuli edellisissä on tietysti tämä yleinen tilanne jos tällä hetkellä vuodessa syntyy hieman päälle neljäkymmentätuhatta lasta niin kun menee ihan joitakin vuosia taaksepäin luvut olivat vielä kuudessakymmenessätuhannessa ollaan tultu dramaattisesti alaspäin ja kaikki tilastotiedot mitä asiantuntijat meille täällä eduskunnassakin tuottavat näyttävät että tästäkin voidaan vielä mennä pienempiin lukuihin eli on hyvin erikoinen tilanne että elämme suomessa joka kaikilla mittareilla on vapaampi ja vauraampi kuin koskaan mutta silti lapsia joiden minun mielestäni pitäisi olla tärkeä osa ja mittarina siinä kuinka vapaita ja vauraita me oikeastaan olemme syntyy vähemmän jos ajattelen omaa äitiäni joka syntyi vuonna neljäkymmentäviisi sodan jälkeen suuria ikäluokkia niin kyllä täytyy ihmetellä sellaista ajatusta mikä joillekin nuorille tuntuu tänä päivänä tulevan että jos on ilmastoahdistusta taloudellisia vaikeuksia tai muita haasteita elämässä niin ajatellaan että ei voi lasta hankkia hankkimistahan se ei sinänsä ole jokainen lapsi on lahja mutta tämä nyt ehkä on se sana mitä tässä yhteydessä on syytä käyttää kun ajattelen niitä sukupolvia jotka sen sodan jälkeen lähtivät suomea rakentamaan niin oli aivan erilainen tilanne niin kuin tässä tuli puheenvuoroissa esille oli pulaa ruuasta oli pulaa varmasti vapaudestakin vaikka vapauden puolesta oli juuri taisteltu oli erilaisia intressiristiriitoja eri väestöryhmien välillä oli varmasti epävarmuutta siitä mihin maailma menee mihin suomi menee ja kylmä sota oli käsillä ja silti silti vuodessa syntyi jopa satatuhatta lasta

kyse arvoisa puhemies tässä nostettiin myös hyvin tärkeä teema esille en ole itse pitkäaikainen kansanedustaja olen ensimmäisen kauden kansanedustaja ja jää nähtäväksi mikä on kansan päätös sitten vaaleissa ja olenko täällä vielä puhumassa tämän kauden jälkeen mutta tuo sana toivo oli tässä erittäin olennainen ja haluan itsekin nostaa sen esille jos ei ole toivoa niin eihän yhteiskunnalla ja meillä ihmisillä ole mitään muutakaan tämäkin minua huolestuttaa siinä suhteessa arvoisa puhemies että tuntuu että tätä toivoakin eri tahoilta yritetään nitistää tuodaan esille ilmastoahdistus terrorismi muuttoliike moni sellainen asia joista ihminen saattaisi ajatella että eihän tässä ole toivoa ja kaikki kaatuu meidän syliimme mutta meidän täytyy pystyä päättäjinä luomaan sitä toivoa jopa siinä tilanteessa kun me itsekin ajattelisimme että näyttää erittäin huonolta ja toivoa ei ole meidän tehtävämme ja meidän vastuumme päättäjinä on luoda toivoa eikä luoda epätoivoa tässä on otettu ansiokkaasti esille erilaisia luonnollisesti keskustalaisia alkiolaisia ajattelijoita ja heidän näkemyksiään allekirjoitan ne täysin lisäksi nostan esille yhden alkio laisesta juuresta myös lähteneen ajattelijan eli veikko vennamon edelleen allekirjoitan hänen ajatuksensa siitä että jokaisella ihmisellä on yhtäläinen ja jakamaton ihmisarvo tämänkin ajatuksen merkitys on ehkä painottunut viime vuosina esimerkiksi muuttoliikkeeseen liittyen yhä vain enemmän arvoisa puhemies puheenvuorossaan edustaja kääriäinen otti esille sen kykenemmekö päätöksiin ja tämä on tällä hetkellä se asia mikä varmasti politiikassa koko euroopassa eniten huolestuttaa jos katsomme britannian tilannetta meidän sote uudistustamme monia maita poliittisesti niin kansalaiset kysyvät nimenomaan kykenemmekö me päätöksiin valitettavasti vastaus tällä hetkellä usein on että emme näytä kykenevän ja silloinhan ihmiset kääntyvät sellaisten tahojen puoleen jotka ainakin väittävät että meidän ratkaisumme on sellainen joka tarjoaa vahvaa päätöksentekoa usein valitettavasti tämä vaihtoehto ei perustu niihin demokraattisiin ajatuksiin mitä meillä suomessakin jo sata vuotta niin kuin tässä tuli esille on pidetty esillä esimerkiksi kiina haastaa vakavasti sen länsimaisen demokraattisen mallin mihin suomikin on sitoutunut sen kansanvallan johon tämä eduskunta

niin kuin edustaja kääriäinen toi esille eduskunnan on varjeltava asemaansa se ei ole itsestäänselvyys edustaja kääriäinen on arvoisa puhemies myös tunnettu siitä että hän korkeasta parlamentaarisesta iästään huolimatta on hyvin aktiivinen twitterissä hyvin modernissa sosiaalisen median kanavassa hän siellä muun muassa totesi juuri hiljattain erehtyy harvemmin kun kuuntelee sisintään tähänkin varmasti meistä itse kukin sekä poliitikkona että ihmisenä voi lämpimästi yhtyä tätä meidän pitää tehdä joka päivä kun me täällä päätöksiä teemme ehkä tämäkin hallituskausi oli hieman niin kuin edustaja kääriäinen sanoi paarustamista oli paarustamista ei ollut aina ihan helppoa arvoisa puhemies lopuksi haluan tässä yhteydessä käyttää mahdollisuuden sanoa muutaman sanan politiikan dinosauruksista kuten media on viime aikoina pitkäaikaisia kansanedustajia kutsunut suomi ei enää elä kansanvallan jurakautta vaan olemme vakiintunut ja vakaa demokratia osaltaan kiitos siitä kuuluu nimenomaan niille pitkäaikaisille parlamentarismin puolustajille jotka nyt jättävät eduskunnan seppo kääriäinen sirkka liisa anttila tapani tölli ja muut eduskunnan jättävät kunnioitetut kansanedustajat kiitän omalta osaltani ja sinisten puolesta teitä tekemästänne työstä eduskunnan täytyy jatkossa sopeutua elämään ilman teidän valloittavia persoonianne ja tärkeää panostanne salikeskusteluihin uskallan sanoa että eduskunta jää kaipaamaan teistä jokaista

puhemies minäkin haluan kiittää edustajia kääriäinen anttila ja tölli viisaista puheenvuoroista tulin tänne ylös sen vuoksi että käsittelyssä sosiaali ja terveysvaliokunnan yksimielinen mietintö lastensuojelualoitteesta ja hallituksen esityksestä jolla parannetaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten asemaa sillä tavalla että siinä täsmennetään niitä rajoitustoimia joita voidaan kohdistaa lastensuojelussa olevaan nuoreen se on hyvä lakiesitys johon sisältyy yksi valiokunnan yhteinen ponsi jossa esitetään että tätä lakia kuitenkin seurattaisiin tulin tänne ylös kuitenkin varsinaisesti sen vuoksi että tämän hallituksen lakiesityksen yhteydessä hyväksyttiin minun opposition kansanedustajan tekemä lakialoite jossa esitettiin lastensuojelun jälkihuollon ikärajan nostamista kahdestakymmenestäyhdestä vuodesta vuoteen tämä minun lakialoitteeni meni meillä sosiaali ja terveysvaliokunnassa yksimielisesti läpi ja se on ainoa lakialoite jonka minä oppositiokansanedustajana olen eduskunnassa tehnyt ja joka on mennyt läpi eduskunnassa olen tällä kaudella opposition kansanedustajana tehnyt kaksi lakialoitetta ja ne molemmat itse asiassa koskivat nimenomaan lastensuojelua se toinen lakialoite jonka jonka tein koski sitä että lastensuojelussa asiakasmäärät asiakasmäärät rajattaisiin kahteenkymmeneenviiteen henkilöön per sosiaalityöntekijä ja itse toivon että että seuraava hallitus tämän parannuksen lastensuojelussa saa aikaan haluan osaltani kiittää tätä taloa siitä että täällä vaalitaan parlamentarismia ja demokratiaa ilman parlamentarismia minäkään en tätä lakialoitetta olisi saanut läpi ja olen sydämestäni kiitollinen kaikille niille sadallekymmenelle kansanedustajalle jotka tämän lakialoitteen allekirjoittivat sehän oli hyvin korkea määrä sillä jos otetaan huomioon että yleensä eduskuntaryhmien puheenjohtajat eivät allekirjoita lakialoitteita eivätkä myöskään ministerit niin satakymmentä on paljon tosiaankin meistä sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenistä yhteensä kolmetoista kansanedustajaa allekirjoitti tämän aloitteen ja ja jos otetaan huomioon varajäsenet niin peräti viidennentoista kysehän on hyvin tärkeästä asiasta voi liioittelematta sanoa että tämä lakialoite tulee säästämään ihmishenkiä se on hyvin tärkeä paitsi sen nuoren kannalta jota asia koskee mutta se on tärkeä myöskin yhteiskunnan kannalta tällä hetkellä itsemurhaluvut ovat hyvin korkeat näiden nuorten kohdalla jotka menettävät oikeuden lastensuojelun jälkihuoltoon täyttäessään kaksikymmentäyksi vuotta ja ei tietenkään ole mitään järkeä siinä että ensin me yhteiskuntana voimakkaasti panostamme näihin nuoriin ja saamme tuettua heitä että he selviävät ylipäätään hengissä kaksikymmentäyksi vuotiaiksi ja sen jälkeen kun he täyttävät kaksikymmentäyksi ilmoitamme heille että tästä lähtien heidän täytyy pärjätä yksin ilman kenenkään tukea tietäen että heidät on otettu huostaan juuri sen vuoksi että heillä ei ole tässä maailmassa ketään jälkihuoltohan tarkoittaa sitä että että jos lastensuojelussa oleva nuori tarvitsee tukea esimerkiksi asunnon löytämiseen asumiseen opiskelupaikan hakemiseen tai mihin tahansa arjen arjen ongelmaan niin hän voi sitä saada mutta tämä lakialoite ei velvoita yhtäkään nuorta ottamaan apua vastaan jos sitä apua ei tarvitse mutta ainakin itse ajattelen niin että jos nuorella on tieto siitä että hän ei ole yksin eikä hänen tarvitse pärjätä yksin ja että hän voi tarpeen tullen turvautua yhteiskunnan apuun niin silloin hänellä voi olla enemmän uskoa itseensä ja kykyihinsä kykyihinsä ja luottamusta myös tulevaan ja silloin hänen ei ei tarvitse sitä apua myöskään pyytää että hyvinvointiyhteiskunta itse asiassa toimii parhaiten juuri näin kun meillä on luottamus siihen että että omat omat ponnistelut ja ideat ja

ajatukset kantavat silloin uskallamme myös tähdätä elämässä eteenpäin kiitän itsekin tätä kautta ja eduskuntaa siitä että olen saanut osaltani olla rakentamassa parempaa yhteiskuntaa ainakin nyt tässä tässä kohdin kiitos

arvoisa rouva puhemies

siihen liittyvän lakialoitteen hyväksymisestä lausun kiitokseni niille ihmisille jotka ovat ahkerasti vieneet asiaa eteenpäin ja pyyteettömästi ja vaivojaan säästämättä saaneet hyvän lopputuloksen aikaan millä tasolla tahansa tässä eduskunnassa kaikille heille lämmin kiitos lapsiin sijoittaminen ja lasten hyvä huolenpito tässä yhteiskunnassa takaavat sen että suomi niminen valtio säilyy tulevaisuudessakin maailmankartalla ja pystymme tätä pohjoista valtiota pitämään hyvässä kunnossa ja ennen kaikkea vaalimaan sitä demokratiaa joka tähän maahan on suurella vaivalla ja erittäin suurilla uhrauksilla luotu se työ mikä on vuosisadan aikana tehty ei missään nimessä ole mennyt hukkaan vaan se on koitunut suomalaisten hyväksi suomen kansan hyväksi ja ennen kaikkea tulevaisuudenuskon tähän maahan lapsissa on tulevaisuus ja sitä tämä käsiteltävä asia parhaiten kuvastaa omalta osaltani haluan tällaisena juhlallisena hetkenä kiittää seppo kääriäistä sirkka liisa anttilaa ja tapani tölliä aivan loistavasti tehdystä työstä isänmaan hyväksi itse edustan sitä sukupolvea joka syntyi viisikymmentä luvun lopulla ja mitä seppo kääriäinen sirkka liisa anttila ja tapani tölli omissa puheenvuoroissaan kävivät läpi suomen valtion tekemää työtä itsenäisen tasavallan tekemää pyyteetöntä työtä kansalaistensa hyväksi kyösti kallion ja monen muun suomalaisen valtiomiehen ja naisen hengessä jotka ovat demokratiaa puolustaneet niin se henki näkyi jo silloin kun minä synnyin maailmaan elokuussa sitten vanhemmat pitivät siitä huolen vaikka olimme vaatimattomista oloista niin kuitenkin isä ja äiti uskoivat siihen että sivistyksen kautta että lapset kouluun ja sitä kautta sitten suomea rakentamaan ja siitä he pitivät tinkimättömästi kiinni vaikka olot olivat vaatimattomat niin kuitenkin suomen valtion ja yhteiskunnan käsi oli siellä vahvana tukena takana että kukaan ei jäänyt ilman nämä suuresti kunnioittamieni edustajakollegoiden puheenvuorot löivät kyllä lähtemättömän jäljen minuun ja olen ikuisesti kiitollinen että satuin olemaan paikalla kuulemassa teidän puheenvuoronne se oli jotain sellaista

varmaan vie vuosia eteenpäin elämässä meitä kaikkia enempää tunteilematta vielä omalta osaltani lämmin kiitos teille kaikille kunnioittavaa kunnioittavaa on ollut kuulla mitä te olette lausuneet äsken tässä salissa on aivan sydäntä lämmittävää että olen saanut kuulla teidän viisaita puheenvuorojanne vuosien aikana ja ne jäävät sydämeeni lopuksi ikää kun pidämme sitten tässä talossa vielä huolen että pidämme suomen parlamentin eli tämän talon päätöksenteon kunniassa niin kuin seppo kääriäinen omassa puheenvuorossaan hyvin kuvasi

sirkka liisa anttila kuvasi sitä hyvin ja samoin tapani tölli tölli kävi läpi sitä historiaa

kansanvalta säilyy ehyenä ja se puolustaa suomea ennen kaikkea itse omalla käytöksellämme puolustamme tämän talon arvovaltaa ja jos me haluamme eduskunnassa tehdä töitä niin kuin te arvoisat edustajakollegat olette tehneet vuosien vuosien ja vuosien aikana omalla oivalla esimerkillänne sitä sitkeää työtä suomen hyväksi siinä meille nuoremmille on polku jota meidän kaikkien kannattaa kulkea lämmin kunnioittava kiitos

arvoisa

mietin tuossa tovin rohkenenko tulla sanomaan muutaman sanan kunnioitettujen parlamentaaristen voisiko sanoa esikuvien eteen viimeisiä puheita ja sanoja käyttämään tänne eteen rohkaisin mieleni ja tulen sanomaan muutaman sanan aloitan siitä että kun luin tuota virkahenkilöraporttia valtiovarainministeriöstä niin sen raportin ehkä suurin viisaus oli siinä raportin aivan ensimmäisillä sivuilla siinä kuvattiin hyvin sitä miten suomi nousi sotien jälkeen muutamassa sukupolvessa menestyneeksi suomeksi menestyneeksi suomeksi menestynyt suomi rakentui voimakkaasti sen varaan että meillä oli demokratia joka kykeni tekemään päätöksiä ja toimeenpanemaan noita päätöksiä siihen aikaan tehtiin joitain ihmeitä rakennettiin hyvinvointivaltion perusteita sivistettiin kansakuntaa pystyttiin menemään eteenpäin yhdessä kun katson teitä arvoisat edustajat tölli anttila ja kääriäinen näen näitä viisauden kantajia teitä ja teidän sukupolveanne on paljolti kiittäminen siitä hyvinvointivaltion perinnöstä josta minä ja minun sukupolveni olemme saaneet nauttia tämän sukupolven tehtävänä on vaalia tuota perintöä josta olemme saaneet nauttia ja se vaaliminen tarkoittaa sitä että nöyrästi otamme eteen sen minkä olemme saaneet pidämme siitä huolta ja kehitämme sitä yhä eteenpäin kuten tekin olette omalla työllänne tehneet kun puhutaan tuosta haasteesta mikä esiin puheenvuoroissa liittyen syntyvyyteen näen siinä muutamia asioita jotka tahdon sanoa ääneen yritän ymmärtää sen taustalla olevia seikkoja puheita toivosta eteenpäin menemisestä ja omasta arjesta monet nuorista ovat syntyneet siten että he ovat syntyneet yhdeksänkymmentä luvun laman aikana ja se jättää myös vahvat jäljet nämä samat nuoret ovat itsenäistyneet vuoden kaksituhattakahdeksan finanssikriisin aikana ja sekin jättää jäljet ja tänä päivänä nämä samat nuoret jotka ovat käyneet jo läpi yhdeksänkymmentä luvun laman kaksituhattakahdeksan finanssikriisin pohtivat nyt tulevaisuuttaan kenties ensimmäisen asunnon ostamista ja perheen perustamista ja monilta heistä puuttuu samantyyppinen näkökulma visio tulevaisuuteen joka aikaisempien sukupolvien aikana näkyi maailma on muuttunut valtavasti kun sain sivistää itseäni tietoyhteiskunta akatemiassa puolueeni puheenjohtajana viime vuonna yksi puheenvuoro jäi vahvasti elämään mielessäni se oli se että yhteiskunta tulee muuttumaan seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana kenties enemmän kuin se on muuttunut viimeisen kahdensadan vuoden aikana se kuvastaa sitä hurjaa muutosta ja tuo hurja muutos vaikuttaa väistämättä ja välittömästi myös tähän taloon tähän parlamentarismin tyyssijaan meidän kansan valitsemien edustajien yksi tärkeimpiä tehtäviä on vaalia tämän talon integriteettiä tämän talon arvovaltaa ja tämän talon kykyä tehdä päätöksiä kun mietin aikaa nyt suomi tulee kohtaamaan valtavia globaaleja haasteita valtavia kansallisia haasteita ja aikaa on vähän jos me emme kykene tekemään päätöksiä ja toimeenpanemaan päätöksiä aikana jolloin talouden puskurit syöty aikana jolloin monet rakenneuudistukset ovat vielä tekemättä aikana jolloin myös kansa kääntyy yhä enemmän toisiaan vastaan niin mitä tapahtuu uskon että silloin tapahtuu paljon sellaisia asioita joita muun muassa kollega elo tuossa jo ansiokkaasti toi esiin ihmisten turhautuminen kääntyy yhä uusiin brexiteihin ja yhä uusiin trumpeihin ihmiset hakevat vastauksia omaan pahaan oloon ja sen takia meillä kansanedustajilla on myös valtava merkitys ja vastuu meidän omista sanoistamme siinä kuinka sanoitamme suomen yhteistä tarinaa ja kuinka katsomme tulevaisuuteen pitää olla toivoa kun mietin ja pohdin tämän vaalikauden aikana tapahtuneita asioita yksi keskeisimpiä viisauksia minkä itse koen viisaudeksi on se että kaikki se mitä poliittisessa kulttuurissa on tapahtunut kaikki mitä tänä päivänä nähdään myös ei toivottavat asiat kehittynyt ajan saatossa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja kaikki se mikä on syntynyt ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa voidaan myös muuttaa yhdessä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa kun pohdin historiaa ja pohdin sitä aikaa jolloin suomesta rakennettiin menestynyt suomi en voi tarpeeksi korostaa yhtä ratkaisua jota pitäisin tänä päivänä erittäin tervetulleena se on sama ratkaisu joka oli tekemässä suomesta menestynyttä suomea aikoinaan ja se oli se että me pystyimme yli vaalikausien menevillä päätöksillä ja laajapohjaisella valmistelulla tulemaan yhteen etsimään kompromisseja ja sitoutumaan kompromisseihin minä uskon ja minusta näyttää siltä että aivan sama mitkä puolueet ovat hallitusvastuussa megaluokan uudistuksissa liittyen sosiaali ja terveydenhuoltoon sosiaaliturvaan verotukseen tai työmarkkinoihin joita kiistämättä tarvitaan tarvitaan päivitettyä komitealaitosajatusta jotta kaikki puolueet voivat sitoutua yhteisiin kantoihin ja kaikki pystyvät miettimään miten suomea viedään eteenpäin kun tehdään kompromisseja joihin sitoudutaan kaikki voittavat ja silloin voidaan ehkä se pahin pirulainen ottaa pois niiden tarvittavien rakenneuudistusten tieltä ja se on se päivänpolitiikka joka perustuu konf likteihin jos yhä enemmän voitaisiin katsoa toisiamme silmiin ja yrittää ymmärtää miten toinen ajattelee siinä löytyy paljon viisautta minä uskon että tämä talo pystyy tekemään päätöksiä ja tiedän että monissa asioissa suurimmat ristiriidat ja erot eivät välttämättä ole edes puolueiden välillä joskus ne saattavat olla puolueiden sisällä ja tiedän varsin hyvin että tässä talossa on paljon perehtyneisyyttä ja osaamista ja ne edustajat jotka ovat kaikkein eniten joihinkin tiettyihin kysymyksiin perehtyneet kyllä löytävät toisensa meidän tässä talossa pitäisi yhä enemmän ottaa parlamentaarista valtaa itsellemme ja kyetä tekemään päätöksiä se on myös demokratian ja kansanvallan kunnioittamista kiitoksia kaikille kansanedustajille talon yhteisölle että olen saanut kunnian olla mukana tässä projektissa jolle haen jatkoa sitten ja se on sitten keskisuomalaisten käsissä kiitoksia

puhemies

puheenvuoroja ja päätin tulla käyttämään puheenvuoron kansanedustajan suomalla valtuudella mutta ehkä ennen kaikkea poliittisen historian dosenttina ja myös isovanhempieni kunniaksi nimittäin jo lapsena tutustuin sirkka liisa anttilaan hänen lähettämänsä joulukortti oli yksi tärkeimpiä joulukortteja joita isoisäni olavi savolainen lammilla vastaanotti ja viimeksi tällä viikolla sain äitini serkulta skannatun dokumentin jossa muistutettiin isoisäni maalaisliittolaisista harrastuksista

nyt muista menikö hän koskaan läpi eikä sillä tässä olekaan väliä mutta ehkä se isompi viesti on että edustamanne sukupolven tekemiset ovat olleet osa elämänkaartani niin kauan kuin jaksan muistaa ja lapsuudenperheessäni oli sellainenkin vitsi että soitetaan isovanhemmille silloin kun paavo väyrynen tai johannes virolainen puhuu televisiossa ja katsotaan vastaavatko he puhelimeen yleensä eivät vastanneet mutta puhemies vakavammin puhuttuna ehkä haluaisin nostaa neljä lyhyttä näkökulmaa tuokion keskustelua kuunneltuani ensinnä se mistä edustaja aaltokin puhui eli tämä hyvinvointivaltion tarina ja kaari olen syntynyt vuonna seitsemänkymmentäkuusi ja tämänhetkisissä tilastoissa meidän ikäpolvemme esimerkiksi uhkaa jäädä suomen korkeimmin koulutetuksi meillä on parhaat hampaat ja monta muuta tällaista yksittäistä tekijää joita edellisten sukupolvien politiikalla on rakennettu nähtäväksi jää

kun me liikumme maailmalla me tapaamme jatkuvasti oman sukupolvemme edustajia joilla on johdettavanaan joko valtio tai kaupunki jossa on nuori väestöpohja paljon luonnonvaroja hyvät kasvuluvut takana ja he pohtivat miten tästä eteenpäin ja joka kerta he löytävät suomen esimerkin

ja toivosta ja ehkä sen puutteesta tai vähintäänkin lisätarpeellisuudesta juuri tässä ajassa olen itse aika paljon tässä viime viikkoina kun meillä on paljon paneelikeskusteluja joihin osallistumme ollut keskusteluissa esimerkiksi ilmastonmuutoksesta ja siinähän tarvitaan juuri sentyyppistä ajattelua joka esimerkiksi jälleenrakennusaikoina tässä maassa vallitsi olen itse aikanaan tutkinut erilaisten aikakausien henkistä ilmapiiriä ja sitä miten ihmiset niitä muistavat ja on hämmentävää kuinka positiivinen muistikuva näistä jälleenrakennusvuosikymmenistä tietyillä ikäpolvilla on meidän on kyettävä rakentamaan tästä tulevasta kymmenestä vuodesta samanlainen tarina jota kerrotaan eteenpäin jos me aiomme tehdä niitä tekoja joita ikään kuin maailman faktuaalinen tutkijatieto meiltä edellyttää ja joita nuoret huutavat niin kovaa että sen tosiaan pitäisikin vähän kaikkien korviin sattua mutta minusta tässä on tällainen kaari jota oikeastaan toivonkin että te myöskin tuotte omissa puheissanne esiin ei tämä ole ensimmäinen kerta kun meidän täytyy aika merkittävällä tavalla rakentaa uutta uudella tavalla tulevaisuus huomioiden kaikki mukana pitäen mahdollisimman oikeudenmukaisesti koko maassa ja koko maailmassa

edustaja alanko kahiluotoon on jollain tavalla hienon symbolista että tämä keskustelu käydään edustaja alanko kahiluodon johdolla tehdyn lakialoitteen käsittelyn yhteydessä sehän on tosiaan parlamentarismin näyte siinä mielessä että enemmistö meistä sen allekirjoitti ja on tosiaan kyse tärkeästä asiasta lastensuojelun kentällä eli kaksikymmentäviisi vuotiaille ulottuvasta jälkihuoltovelvoitteesta joka nimenomaan ammattilaisten näkökulmasta on erittäin keskeinen ja voi niin kuin alanko kahiluoto itse totesi pelastaa jopa ihmishenkiä tämä kertoo jotain siitä mitä parlamentarismilla voidaan tehdä ja kyllä minua kovasti suorastaan liikutti tämän keskustelun aikana tehdyt vertaukset kolmekymmentä luvulle ja erilaisiin historian vaiheisiin joissa kaikissa suomen kyennyt toimimaan kyllähän me kannamme sellaista perintöä niin kansallisesti kuin myös globaalisti että sen vastuu kannattelee oikeastaan ei yksittäisiä henkilöitä vaan asemavallan perusteella kutakin kahtasataa henkilöä jotka tänne tulevat valituiksi ja se viesti heille varmaan parlamentarismista on että se on toisaalta luja mutta demokratia on aina hauras ja rauha ei ole koskaan itsestäänselvyys ja sen lujuutta on sen takia koko ajan vaalittava toivottavasti kirjoitatte näitä ajatuksianne myös myös sitten pidempään muotoon tallennatte videoiksi sellaisiin muotoihin joilla me voimme niitä myöskin meidän jälkipolvillemme sitten esitellä jotta he ymmärtävät parlamentarismin syvän arvon sitten ihan viimeisenä kun te edustatte kaikki niin henkilökohtaisesti olen paljon miettinyt missä suomen ääriliikkeiden vaaroja tällä hetkellä on niitä on monella suunnalla mutta kyllä yksi suunta on varmaan sellainen suunta missä keskusta on perinteisesti ollut vahva puolue meillä on paljon maaseudulla ihmisiä jotka kokevat ehkä jäävänsä hieman sivuun ja sivuraiteille niin sanotusta maailmanmenosta ja uskon että teidän edustamanne puolueen valitsema suunta tulevina vuosina voi olla hyvin ratkaiseva siinä mihin suuntaan tämä kehitys kehittyy tai on kehittymättä toivon että teidän viisautenne on myöskin puolueenne käytettävissä kun näitä eteenpäin mietitään

sekä henkilökohtaisesti että tietysti kaiken sen puolesta mitä me edustamme siitä työstä ja myöskin siitä että otitte tänään puheenvuorot joissa jaoitte näin arvokkaita ajatuksia kiitos

arvoisa rouva puhemies

erityisesti haavoittuvissa oloissa olevia lapsia meillä on aivan liian paljon tänä päivänä on tärkeää että jatkuvasti pidämme niitä asioita esillä ja pyrimme turvaamaan kansakuntamme tulevaisuuden sekä määrällisesti että myös laadullisesti niin että lasten elinolosuhteet ovat kunnossa tänä päivänä valitettavasti näin ei ole arvoisa puhemies tämä keskustelu on nyt kääntynyt ajankohdasta johtuen hieman toisille urille ja on todella hienoa että näin on tapahtunut olen itse saanut olla täällä eduskunnassa vuodesta kahdeksankymmentäseitsemän lähtien niin kuin edustaja kääriäinenkin ja olemme yhdessä monia myrskyjä käyneet läpi erityisesti luvun alun myrskyt jolloin olimme samassa hallituksessa silloin välillä tuntui että eipä taida isänmaa tästä myrskystä selvitä mutta niin vain selvisi ja annan kyllä äärettömän korkean arvostuksen edustaja kääriäiselle joka silloin oli vastuullisissa tehtävissä samalla tavalla edustaja anttilan ja myöhemmin edustaja samoissa myrskyissä on oltu koettelemukset ovat olleet suuria mutta kuitenkin olemme tässä tänä päivänä kokemassa ja elämässä sitä tosiasiaa että suomen itsenäisyys ja suomen kestokyky ovat kuitenkin säilyneet ja voimme tästä demokraattisesta hallinnosta iloita ja sen varassa asioista päättää yhdessä olemme sitten kummalla puolella tahansa nämä osathan vaihtuvat aina aina silloin tällöin en myöskään voi olla mainitsematta edustaja mäkipäätä joka nyt tuli mukaan saliin hän on vuodesta kahdeksankymmentäkolme lähtien ollut täällä mukana kaikkien teidän kanssanne on ollut todella hienoa tehdä yhteistyötä siitä todella lämmin kiitos jos sallitaan niin mieleeni nousi psalmista yksi lausahdus tai ei se ole mikään lausahdus vaan sana hän on kuin istutettu puu vesiojain varrella ja hän antaa hedelmänsä ajallaan tämä tuli mieleeni kun ajattelin teitä te te olette olleet semmoisia jykeviä puita suomalaisessa luonnossa vesiojain varrella niin että olette myrskyt ja tuulet kestäneet ja ehkä sitä hedelmää täällä politiikan rintamalla on usein vaikea nähdä mutta minä uskon ja olen täysin vakuuttunut siitä että te kaikki olette hedelmää tuottaneet ajallanne teidän aikanne tässä talossa nyt päättyy voi olla että minunkin päättyy mutta kisoissa olen vielä mukana mutta se että olette elämänne antaneet yhteisiin asioihin tämän järjestelmän kautta on ollut arvokasta ja ansaitsee suuren kiitoksen toivotan teille kaikille ja myös muille pois jääville siunausta tuleviin päiviin ja iloa ja voimia ja myös yhteydenpitoa edelleen meihin ja niihin jotka täällä sitten ovat todennäköisesti kaksisataa tänne jälleen valitaan ja ja he ovat kokemattomampia kuin te olette olleet mutta kokemusta tietysti tulee aina itse kullekin joka täällä ja sen myötä asioiden hoitamiseen ja ja isänmaan yhteisen edun ajamiseen varmasti intoa ja taitoa riittää lämmin kiitos teille kaikille

ei ei ole tullut paneuduttua tähän lastensuojelulakiin mutta olen elämäni varrella joutunut aika paljon näitä asioita käytännössä järjestelemään ensimmäinen lastensuojeluasia joka minulle tulee mieleen oli alle kymmenvuotiaana meillä kodissa kodissa kävi usein romaniperheitä ja muistan kun talvipakkasella yksi romani isä odotti meillä penkillä koska juna tulee kun hän vei kahta poikaviikaria lastenkotiin se ensimmäinen kerta tuntui lapsesta ahdistavalta kun sain itse silloin kasvaa vanhempien seurassa mutta nämä joutuivat jättämään vanhempansa

oikeutta hyvään kohteluun huolenpitoon ja kasvatukseen vahvistettaisiin olen monta kertaa miettinyt että kun kodin ulkopuolelle sijoitettuna on lähelle kaksikymmentätuhatta

lasta ja nämä määrät tuntuvat aina kasvaneen meidän pitäisi kerrankin paneutua siihen mistä tämä johtuu olen usein puhunut myös siitä että kaiken takana on ennaltaehkäisy me tarvitsemme perhepolitiikassa ennaltaehkäisyä lastensuojeluasioissa ja se tapahtuu neuvolassa käynnin yhteydessä jo silloin kun lapsi ei ole vielä syntynyt minä yksinhuoltajana kävin neuvolassa ja minunkaan elinolosuhteeni eivät silloin kovin ruusuiset mutta sain sieltä kumminkin neuvoja tietysti minulla oli koti että sain sitten lapseni kanssa siellä vuodet olla mutta näin ei välttämättä ole kaikilla jokaisella voi elämänsä aikana olla vaikeuksia jolloin haluttaisiin ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen mutta minulle on sanottu että pelkona on että ei puhuta vaan että lapsi hyvin helposti sijoitetaan huostaan ja näin ei voida sitten enää oikein pitää yhteyttä tämä tilanne voi johtaa sitten tilanteeseen kun se hyvinkin pitkälle menee että vanhempi tai vanhemmat eivät enää valmiita kantamaan vastuuta lapsesta ja näin alkaa tämä henkisesti kova sijoitusprosessi joskus on tietysti hyvästä ja on useinkin että lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle mutta jälleen on kysyttävä miksi onko meillä aikuisilla vikaa pitäisikö meidät laittaa johonkin huostaan käytäntö on usein niin että huostaanotto ja sijoituspäätökset ovat mutkikkaita ja vaikka lapsen vanhempien tai vanhemman tilanne olisi parantunut purkamiset käytännössä ovat todella pitkäveteisiä eli jos lapsi halutaankin kotiin siinä menee hirmuisen kauan aikaa on hyvä että lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle tehdään hoito ja kasvatussuunnitelma on pyrittävä parantamaan kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen ja hänen huoltajansa oikeusturvaa ja tehostamaan valvontaa nämä lapset ovat myös monille vaareille vaareille ja mummuille tärkeitä pitäisi myös koskea heitä lapsen on saatava hyvää hoitoa ja kohtelua onpa kyseessä sijaiskoti tai laitos mutta onko valvonta riittävää kuka pystyy näkemään tänäkin päivänä lasten arjen on sitten kysymyksessä sijaiskoti tai laitos onkin hyvä että täällä sosiaali ja terveysvaliokunta pitää hyvänä sitä että sijaishuollon valvontaa on pyritty esityksessä tehostamaan velvoittamalla aluehallintovirastoja kuulemaan sijaishuollossa olevia lapsia tarkastuskäynneillään

esimerkkinä lapsi joka on sijoitettu huostaan ei välttämättä kerro tälle valvojalle miten hänellä on siellä sijaishuollossa tai muualla kuinka häntä kohdellaan ja onko hän esimerkiksi tasavertainen talon omien lapsien kanssa tämä on sitä karua arkipäivän elämää olisi hyvä että tehtäisiin sellaisia tarkastuskäyntejä ettei siitä ilmoitettaisi etukäteen kaiken kaikkiaan tässä mennään askel eteenpäin mutta vielä kuulutan sitä että tässäkin pitäisi tehdä paljon enempi ennaltaehkäisyä että meidän lapsemme saisivat olla niin pitkään kuin mahdollista kotona ja annettaisiin sitä vanhanaikaista kotiapua perheille että myös vanhemmat voisivat pyytää ilman pelkoa kun jokaisella on niitä vaikeuksia tässä tuli nyt ihan tämmöisiä mitä minun käytännön kokemukseni on osoittanut ja tämä oli varmaan minun viimeinen puheeni enkä minä täällä pöntössä ole usein toivotan teille kaikille oikein aurinkoisia eläkepäiviä ja niin kuin usein lapsillekin sanon taivaan isän siunausta vaikka me olemme kuinka viisaita poliitikkoja

lastensuojelulaissa valiokunta teki ratkaisun että tuodaan tämä tänne saliin käsittelyyn sen takia että oikeusasiamieshän on pitkään vuosien varrella kiinnittänyt huomiota lastensuojelulasten kohtaloon lapsille pitää suomessa taata siitä huolimatta missä he kasvavat mahdollisuus kaikkien perusoikeuksien toteutumiseen lastensuojelulasten osalta tavanomaisesta kasvatuksesta ei aina voi puhua kun pelkästään mennään päivästä toiseen pakkokeinojen käytön piirissä ja tältä osin tämä oikeusasiamiehen viesti on ollut erittäin tärkeä ja kiinnittää meidän katseemme siihen että lastensuojelun piirissä olevilla lapsilla myös laitoksissa pitää olla

no tämä työ ei ollut kovin helppoa siksi että tosiasiassa alkuun tämä lakiesitys oli kiinnitetty sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen ja tämä kytky nyt purettiin tässä aivan viime metreillä joten saatiin se tänne saliin vielä mutta vielä haasteellisempaa oli se että perustuslakivaliokunta totesi että tosiasiassa

se tämän lain valonpilkahdus mistä tämä koko uudistus lähti liikkeelle oli se että pitää pystyä määrittelemään mitä on sellainen tavanomainen kasvatus jonka piirissä lastensuojelulapset esimerkiksi laitoksissa jatkossa voisivat olla niin että jokainen päivä ei täyty pelkästään pakkokeinoista siihen me valitettavasti nyt antamaan kunnollista vastausta tämä laki on sen takia hyvä ja tuotu tänne siksi että ne harmaat vyöhykkeet ja voiko sanoa tarkkarajaiset pakkokeinojen käytöt tässä nyt tarkennetaan mutta tämän lain keskeisin osa oli vahvistaa itsemääräämisoikeutta osana isompaa itsemääräämisoikeutta koskevaa kokonaisuutta ja kun se ei onnistunut ministeriön puolelta niin tuotiin kuitenkin käsittelyyn tämä lastensuojelun osuus joka on kauan kauan kaivattu ja odotettu paketti sen sisältöön jää nyt vielä kauneusvirheitä juuri siksi että me emme emme pystyneet tarkkaan määrittelemään mitä sitten pitäisi olla jota lasten pitäisi saada myöskin laitoksissa ja tältä osin varmaan seuraavassa hallituksessa joudutaan palaa maan tähän ja määrittelemään tarkemmin se mistä tämä oikeusasiamiehen toimistossa alkanut selvitystyö tämä koko laki kaiken kaikkiaan lähtivät liikkeelle siltä osin toivotan kaikille menestystä tämän lain jatkokäsittelyssä kun se vielä tulee päätimme valiokuntana että tuomme ainakin tämän pakkokeino osuuden tänne ja tämä sitten vielä tuunataan kun seuraava hallitus jatkaa

tässä on kysymys kevaan lainsäädännöllisesti tehtävistä muutoksista ja on hyvä todeta että aivan viime metreillä saimme tämänkin lain vielä tänne saliin kiitos siitä eduskunnan johdolle että tämä on ollut mahdollista tuoda asiaa on puitu sekä talousvaliokunnassa että sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja katsomme että nämä muutokset jotka tähän lakiin sisältyvät ovat perusteltuja kokonaisuudistusta kaivataan koko tällä toimikentällä ja siltä osin uskon että seuraava hallitus palaa myös tähän kokonaisuuteen

arvoisat edustajat kun tämä istunto päättyy

totean että tämä on viimeinen minun tässä eduskuntatalossa johtamani